lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

ja myöskin julkisen johtamisen kentällä eri tehtävissä olin vuosi sitten mukana myöskin sitran julkisen johtamisen keskustelualoitteen laatimisessa ja siinä keskeisiksi haasteiksi näin hallituksen vaihtuessa nostettiin paitsi ilmiöpohjaisuus myöskin laajasti juuri tiedolla johtaminen ja jatkuvuus hallituskausien vaihtuessa ja jatkuvuuden varmistaminen ihan laajastikin hallituksen vuosikertomus tarjoaa tähän oivallisen välineen siinä on nimittäin arvioitu hallitusohjelman toimeenpanoa ja tuloksia paitsi vuoden kaksituhattakahdeksantoista ajalta myöskin koko hallituskauden ajalta on mahdollista todennäköistäkin että uusi hallitus haluaa kertoa tekevänsä täyskäännöksen saavansa aikaan jotakin uutta isoa se ottaa todennäköisesti jollakin tavoin pesäeroa edelliseen hallitukseen ja aloittaa alusta on yleensä ihan hyvä asia että on kipinää ja ja on kunnianhimoa mutta samaan aikaan suuressa kuvassa on tässä yhteydessä hyvä pysähtyä kysymään miten käy ennustettavuuden pitkäjänteisyyden jatkuvuuden eikö yhteiskuntamme juuri nyt tarvitse yhteistä kauaskatseista visiota joka kantaa yli hallituskausien nyt kun säätytalolla laaditaan uutta hallitusohjelmaa toivon että neuvottelijoilla on aikaa tutustua tähän hallituksen vuosikertomukseen muistaen että arviointi on eri asia kuin arvostelu uusi hallitus haluaa varmasti tehdä joitain asioita eri tavalla kuin edellinen mutta toivottavasti valmiutta on myös siihen että tunnistetaan ne asiat joissa edellinen hallitus on onnistunut ja joissa tarvitaan jatkuvuutta yli hallituskausien näitä asioita on lukuisia siihen tämä asiakirja tarjoaa hyvän pohjan toivon henkilökohtaisesti jatkuvuutta ennen kaikkea työllisyysasteen nostolle ja julkisen talouden hoitoon mutta raportissa nostetaan esiin useita muitakin esimerkkejä joissa edellinen hallitus ylsi varsin vaikuttaviin toimiin toivon että tästä voidaan tänään keskustella tässä hengessä kiitos

arvoisa

siihen että menneistä voimme aina oppia mutta paljon meillä on vielä myöskin tekemistä on huomionarvoista että tänään meidän työ ja elinkeinoministeriö tiedotti siitä miten työllisyys edelleen jatkaa kasvuaan mutta kasvu alkaa hiipua meillä on yhdessä se on totta paljon tekemistä siinä että turvaamme myönteisen työllisyyskehityksen jatkumisen ja sitä kautta vahvistamme meidän rahoituspohjaamme esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluille sipilän hallituksen työllisyyspolitiikan onnistumisen tekee aivan erityiseksi se että työllisyys parantui tasaisesti koko maassa tästä osuva esimerkki on muun muassa kainuu jossa oli pitkään kärsitty vaikeasta työttömyydestä hallituksen isot investoinnit kainuuseen osoittavat että suunta on mahdollista muuttaa jos siihen on halua tahtoa muutos on ollut käänteentekevä mielestäni meidän kannattaa nyt ennakkoluulottomasti etsiä keinoja siihen että turvaamme työvoimapulasta kärsivillä alueilla työvoiman saannin tarvitsemme panostuksia muun muassa koulutukseen tarvitsemme esimerkiksi osatyökykyisten ja osa aikaisten työmahdollisuuksien luontia koko suomessa tässä vuosikertomuksessa todetaan tämä myönteinen työllisyyskehitys todetaankin samalla että työllisyys olisi voinut lisääntyä vieläkin enemmän mutta hallituskauden loppujaksolla työvoiman kohtaanto ongelmat ja rakennetyöttömyys rajoittivat kasvua tässä meillä on vielä paljon tekemistä yhdessä arvoisa puhemies perustuslain mukaan valtiovalta suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta tämä toteutuu kun pidämme huolta koko suomesta ja jokaisesta ihmisestä asuinpaikasta riippumatta työpaikat tai talous eivät ole kaikkein tärkeintä vaan kaiken keskiössä täytyy olla ihminen huolehdimme ihmisestä

arvoisa herra puhemies todellakin meillä on käsiteltävänä hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista ja tämä tarjoaa kyllä erinomaisen mahdollisuuden nyt käydä keskustelua sekä talouden näkymistä tarkastella viime vuotta ja ja tätä sitten monista politiikan sektoreista

suomen julkinen talous on ollut koko kuluneen vuosikymmenen ajan alijäämäinen vuonna kaksituhattakahdeksantoista alijäämä oli yksi pilkku kolme miljardia euroa eli nolla pilkku kuusi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja täytyy huomata myös se että julkinen talous velkaantui edelleen tähän myös tasavallan presidentti niinistö kiinnitti huomiota että ei tässä varsinaisesti säästetty ole vaan edelleen julkisyhteisöjen velkasuhde oli viisikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen no se mikä on erittäin positiivista kun tarkastelemme vuotta kaksituhattakahdeksantoista on työllisyyskehitys siitä tietysti annamme kiitoksen myös edelliselle hallitukselle mutta toki myös maailmantalouden tilanteelle että työllisyysasteen trendi ylitti hallituksen työllisyysastetavoitteen loppuvuodesta kaksituhattakahdeksantoista nyt onkin erittäin tärkeää sitten pohtia mihin suuntaan taloutta työllisyyttä yrittäjyyttä ollaan kehittämässä todennäköisesti seuraavan hallituksen pääministerin

ennakoivat sitä että osaa budjettimenoista tavanomaisista budjettimenoista ryhdytään tarkastelemaan investointeina joita voitaisiin tehdä lisävelanotolla osa rinteen lupaamista menolisäyksistä puolestaan rahoitettaisiin yrittämisen ja omistamisen verotusta kiristämällä oma eduskuntaryhmämme nosti yhdeksi kynnyskysymykseksi juuri työnteon ja yrittämisen kannattavuuden säilyttämisen haluamme esimerkiksi säilyttää yrittäjävähennyksen jonka puheenjohtaja rinne on ehdottanut poistettavaksi

erittäin voimakkaan tuen haluan antaa keskustalle näissä neuvotteluissa keskusta on omaksi kynnyskysymyksekseen nostanut hyvän talous ja työllisyyskehityksen jatkamisen siten että sitouduttaisiin seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja siihen että julkinen talous mukaan lukien kuntatalous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tämä tavoite on kova tavoite on kova ja siihen tarvitaan tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä tähän ei päästä

jos yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ei turvata päinvastoin itselläni on kyllä huoli siitä että me saatamme olla valitettavasti vielä huonommassa tilanteessa kuin tällä hetkellä julkisen talouden tasapainon suhteen mikäli niillä toimenpiteillä edetään joita joita nyt ainakin vaalilupauksista on ollut luettavissa tässä vuosikertomuksessa esitellään myös edellisen hallituksen näkemyksiä ja pyrkimyksiä rakenneuudistusten toteuttamiseen ja niistä tärkeinhän oli sote uudistus joka oli myös se merkittävin edellisen hallituksen epäonnistuminen nyt onkin tärkeää että kuten sote uudistusta ja myös tätä sotu uudistusta ryhdytään alkukaudesta nopealla tahdilla valmistelemaan ja parlamentaarisesti tässä vetoan siihen lupaukseen joka on jo aiemmin aiemmin ainakin edellisten oppositioryhmien toimesta annettu että jatkossa nämä valmisteltaisiin parlamentaarisesti siis ei olisi pelkästään parlamentaarista seurantaryhmää kuten oli edellisen hallituksen toimesta vaan ihan varsinainen valmisteluryhmä parlamentaarisesti sitten arvoisa puhemies haluan vielä lyhyesti nostaa pari asiaa esiin täällä puhutaan myös lasten ja perheiden hyvinvoinnista perhevapaauudistushan jäi toteuttamatta viime vaalikaudella sitä ei viime vuonnakaan viety eteenpäin ja tällä hetkellä meillä on se erittäin suuri ongelma jota mielestäni on jopa aliarvioitu että syntyvyysluvut ovat ennätyksellisen alhaisia on myös vähätelty sitä millä tavoin perhepolitiikalla voitaisiin vaikuttaa syntyvyyteen naapurimaassamme virossa toteutettiin lapsilisien kertakorotukset hyvin hyvin voimakkaina ja ja siellä saatiin positiivinen käänne syntyvyyteen aikaan tämäntyyppistä myönteistä perhepolitiikkaa nytkin tarvittaisiin samalla toivon että hallitus ei lähtisi sille linjalle että perheiden valinnanvapautta lähdettäisiin kaventamaan erilaisin kiintiöin tai kotihoidon tukea romuttamalla viime vuoden lopulla väestöliitto julkisti tutkimuksen perhebarometrin jossa kävi ilmi että suomalaiset ovat kristillisdemokraattien kanssa samalla linjalla eli eivät halua kiintiöitä näitä pakkokiintiöitä äidin ja isän väliin vaan nimenomaan haluavat itse päättää perhevapaidensa käytöstä eli haluavat joustavuutta myös kotihoidon tuella mahdollisuudella hoitaa lapsi kotona sinne kolmen vuoden ikään saakka on vahva kannatus ja sitten haluan vielä arvoisa puhemies puuttua kohtaan jota on itse asiassa aika heikosti tässä käsitelty nimittäin ruokaan siellä sivulla kerrotaan asiasta edellisen hallituksen kärkitavoitehan oli

saada maatalouden kannattavuutta parannettua se oli kärkitavoite mutta valitettavasti siinä ei onnistuttu suomalainen maatalous on käynyt läpi todella radikaalin rakennemuutoksen parinkymmenen vuoden aikana vaikka eulla on yhteinen maatalouspolitiikka sillä ei ole yhteistä ruokaturvaa tuottajahinnat polkevat paikallaan vaikka kaikki kustannukset kohoavat keskimääräinen keskimääräinen viljelijän tuntipalkka jää alle viiteen euroon ei ole oikein että kotimaisen tuotannon pitää kilpailla samoilla ehdoilla sellaisen ruoan ulkomailta tuodun ruoan kanssa jota on kasvatettu antibiooteilla ja kasvinsuojeluaineilla ja jonka tuotannossa eläinten hyvinvoinnista ei ole huolehdittu arvoisa puhemies ihan lopuksi totean että toivon että tuolla säätytalolla huomioitaisiin myös tämä suomalainen ruokaturva ja kotimaisen elintarviketuotannon asema että uusi hallitus hoitaisi sitä paremmin kuin edellinen sipilän hallitus

debatoida mutta otetaan muutama muutama pyydetty puheenvuoro sitä ennen heinäluoma wallinheimo ja antikainen ja sen jälkeen lyhyt

arvoisa herra puhemies kuten hallituksen vuosikertomus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kertoo yksi vuoden suurimmista ponnistuksista maan hallitukselle oli sote talon rakentaminen valmiiksi niin valmiiksi kuin se vain erittäin tiukalla aikataululla voidaan rakentaa ongelmana oli että kaksi erilaista rakennustapaa veti projektia kahteen eri suuntaan ja urakoitsijoita auttaneet asiantuntijat eivät uskoneet rakenteiden kestävän tätä ristiinsoudantaa tämä johti siihen että talon valmistelu jouduttiin sen mahdottomuuden vuoksi jättämään kesken maaliskuussa kaksituhattayhdeksäntoista arvoisat edustajat edellisen hallituksen sote markkinamallin kaatumista ei kovin moni jää suremaan vaikka hallitus pyrki aivan loppumetreille asti tekohengittämään monien sote ja perustuslakiasiantuntijoidenkin kritisoimaa hanketta joutui hallitus sen lopulta tunnustamaan tämä markkinamalli ajautui nyt umpikujaan onneksi sote talon valmistelussa ei kaikki kuitenkaan mennyt mönkään ja osa palasista on mahdollista pelastaa parempaa rakennelmaa varten se valtava työ mitä soten eteen on asiantuntijoiden virkamiesten ja kuntien puolesta tehty viime vuosina ansaitsee jatkotyöstöön ryhtymisen nyt onkin aika keskittyä siihen miten seuraavan hallituksen tulisi aloittaa sote uudistustyö ensin täytyy tarkastella hoivan tilaa tähänkin saakka erikoissairaanhoito on toiminut varsin hyvin ja ongelmat ovat olleet vanhustenhoidossa ja perusterveydenhoidossa siksi korjausliikkeet pitäisi tehdä siellä missä ongelmat ovat tämän vuoksi olen erittäin tyytyväinen hallitusneuvotteluiden ilmiöpohjaiseen valmistelutapaan ei lähdetä siitä että talon seinien pitää olla tietynlaiset lähdetään siitä että se rakennettava talo on valmistuessaan koti arvoisat kansanedustajat erityisesti hoitoonpääsy terveydenhoidossa on vaikeaa tiedän helsinkiläisenä päättäjänä että maamme pääkaupungin sisällä on suuret erot terveysasemien jonoissa osalla helsingin alueista lääkäriin pääsee parissa päivässä ja osalla aikaa joutuu odottamaan jopa kuusi viikkoa tämä ei ole oikein nyt olisi viisasta jos tunnustaisimme yhteisesti ratkaisujen vaativan myös lisää hoitohenkilökuntaa niin lääkäreitä kuin hoitajiakin vanhustenhoidossa hoitajamitoitus on konkreettinen keino varmistaa riittävä hoitohenkilöstön määrä hyvät kuulijat lopuksi haluaisin kiinnittää huomion maamme väkirikkaimman alueen rooliin uudistuksessa uudenmaan alueella asuu yhteensä yksi pilkku kuusi miljoonaa ihmistä pääkaupunkiseutu kasvaa hurjaa vauhtia ja alue toimii myös koko maan talouskasvun veturina kaupungistuminen ei tule pysähtymään seuraavien vuosien aikana ihmiset hakeutuvat töiden opiskelujen ja rakkaittensa perässä kaupunkeihin esimerkiksi viime vuosina helsingin väestö on kasvanut nopeammin kuin kertaakaan tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvun jälkeen tulevaisuuden kannalta ei ole kestävää että sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus tehdään ottamatta huomioon kasvavien väestökeskusten ja etenkin nopeimmin kasvavan pääkaupunkiseudun tarpeita

puhemies lukiessani tätä käsittelyssä olevaa hallituksen vuosikertomusta vuodelta kahdeksantoista esille nousi kaksi ajankohtaista näkökulmaa ensimmäinen liittyy eduskuntavaalikampanjoihin ja erityisesti nyt hallitusvaltaan tarrautuvien puolueiden pois lukien keskusta käyttämään retoriikkaan siihenhän kuuluvat hallituksen haukkuminen kaikesta muun muassa tuloerojen repeämisestä nuorten syrjäytymisestä ja koulutuskehityksestä no mitä arvoisa puhemies tämä hallituksen vuosikertomus kertoo näistä valtaan nostaneista väitteistä vastaus on että toisenlaista tarinaa esimerkiksi tuloerojen osalta vuosikertomus toteaa tuloerojen ja pienituloisuuden kasvu näyttää pysähtyneen ja tuloerot suomessa ovat kuitenkin eu maiden pienimpiä vastaavasti nuorten tilanteesta todetaan seuraavaa yhä useampi viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotias on koulutuksessa tai töissä erityisesti nuorten poikien yksinäisyys on vähentynyt kertomuksessa todetaan myös että suomalaisten elämänlaatu on kohentunut ja että väestön koulutustaso on noussut vastaavasti kertomuksen pohjalta voidaan väittää että suomi kantaa kokoaan suurempaa vastuuta globaalista kehityksestä tämä näkyy kertomuksen mukaan siinä että suomi on sitoutunut auttamaan muita maita kestävän kehityksen saavuttamisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa olemme kertomuksen mukaan eun kärkitasoa ja kertomuksen mukaan ympäristön tila on kehittynyt parempaan suuntaan arvoisa puhemies on muita eu maita kunnianhimoisempi uusiutuvan energian käyttö vuoden kaksituhattaseitsemäntoista energian kokonaiskulutuksesta kolmekymmentäseitsemän prosenttia loppukäytöstä yli neljäkymmentä prosenttia katettiin uusiutuvilla energiamuodoilla uusiutuvasta energiasta noin kolme neljännestä pohjautuu puupolttoaineisiin vaikka suomalainen puun käyttö on lisääntynyt yli viidennes kasvusta jää metsiin lisäämään puustopääomaa ja hiilen sidontaa mikä tärkeintä tämä suomen muuttaminen entistä kestävämpään ja hyvinvoivempaan suuntaan on tehty tiukan talouspolitiikan aikana sen seurauksena julkinen talous näyttää ennusteen valossa tasapainottuvan kaksituhattakaksikymmentä luvulla ei siis huono saavutus hallitukselta jonka linjasta nyt säätytalolla halutaan päästä eroon arvoisa puhemies se toinen syy tämän puheenvuoron käyttämiseen samaisessa kertomuksessa esille nostetut huolenaiheet suomen kehityksestä esille tässä nousee julkisen talouden kestävyys jota ei nykyinen talouden hyvä suhdannekaan korjaa siksi julkisen talouden tulisi olla selkeästi ylijäämäinen ensi vuosikymmenen alussa jotta se olisi kestävällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat menopaineet tulevaisuudessa muutamien hallitusneuvotteluihin osallistuvien vähättelevät kommentit esimerkiksi talouden kestävyysvajeesta eivät kyllä viittaa siihen että tätä me suomalaiset olisimme saamassa todellisten tulevaisuusinvestointien sijasta etusijalla on vaalien alla annettujen kalliiden vaalilupausten lunastaminen vaikka sitten velkarahalla tai veronkorotuksilla

arvoisa puhemies hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta kaksituhattakahdeksantoista eniten huolta aiheutti ei niinkään se mitä oli kirjoitettu vaan se mitä oli tietoisesti jätetty kertomatta vuonna kaksituhattaviisitoista pääministeri juha sipilä esitti kutsun lähi itään kohtalokkain seurauksin kymmeniätuhansia pääosin nuoria miehiä marssi suomeen ja kuten moni pelkäsi silloin alkoi niin sanotusti tapahtua kuten nyt tiedämme maamme sisäinen turvallisuus järkkyi tuon ajattelemattoman heiton seurauksena juha sipilän oman kodin tarjoaminen uutisoitiin lähi idässä laajasti tämän jälkeen turussa kaksi naista menetti henkensä ja kahdeksan haavoittui terrori iskun seurauksena sittemmin vielä suurempi joukko tyttöjä ja naisia on joutunut raiskausten ja hyväksikäytön uhreiksi arvoisa puhemies kysyn miksi hallitus ei ota esille kertomuksensa sisäisen turvallisuuden kohdassa ääri islamin nousua sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuneita seksuaalirikoksia hallitus budjetoi lisätalousarviossaan neljä seitsemän miljoonaa euroa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan mutta vuosikertomuksessaan se ei sanallakaan mainitse sitä kuinka suuressa nousussa seksuaalirikokset ovat olleet suomessa vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen suomalaisista naisista ja lapsista harva tuntee olonsa turvallisemmaksi ulkona liikkuessaan nyt kuin neljä vuotta sitten ennen juha sipilän hallituskauden alkua arvoisa puhemies hallituksen vuosikertomuksessa sisäisen turvallisuuden kohta alkaa näillä

pääministeri sipilän hallituksen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on että suomi on maailman turvallisin maa asua sopiikin kysyä kaiken tämän jälkeen hallitukselta ja varsinkin juha sipilältä joka ei nyt valitettavasti täällä ole miten meni noin niin kuin omasta mielestä kiitos

siitä paneelista viides nappia viiden niin kuin vastaus ja nousemaan seisomaan

arvoisa arvoisa herra puhemies hallituksen vuosikertomuksessa muistetaan mainita sote uudistus ja se kuinka se kaatui kannan suurta huolta siitä millä tavalla lähdemme nyt tekemään uutta sotea sote valiokunnan henki oli erittäin huono ja muistoja siitä jäi täällä moni on kysynyt uskaltaako sinne sote valiokuntaan tulla ollenkaan kun siellä

viedään eteenpäin tällä tulevalla kaudella siitä mainitaan tässä kertomuksessa olisin myös sitä halunnut tiedustella millä tavalla työssä työssä olevia henkilöitä tuetaan mutta sote painaa meidän niskaamme ja pidetään hyvä huoli siitä että se ei saa aikaan samanlaista farssia kuin viime kaudella arvoisa puhemies edustaja ikonen aivan oikein peräänkuulutti sitä että hallituskausien välillä olisi hyvä olla ennakoitavuutta ja jatkuvuutta vaikeuttaa kylläkin tällä hetkellä juuri se että edellinen hallitus oli poikkeuksellisen ei konsensushenkinen päinvastoin se oikeastaan rikkoi sen yhteisymmärryksen jolla suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu markkinaehtoistaminen yksityistäminen kehitysyhteistyömäärärahojen puolittaminen globaalivastuusta ja eriarvoisuuden voimakas kasvu kaikki nämä olivat piirteitä joilla rikottiin sitä konsensushenkeä mikä olisi sitten tätä jatkuvuutta peräänkuuluttanut nyt uusi hallitus joutuu väistämättä ottamaan uuden linjan palauttamaan sen vanhan

arvoisa herra puhemies edustaja räsänen nosti esille sen lähtökohdan mistä saa lähteä liikkeelle tämä hallitus jonka ohjelmaa nyt neuvotellaan talous on paremmassa kunnossa työllisyys kasvaa täytyy yhtyä kyllä

juha sipilä

suomalaisia yrittäjiä ja toivotaan että keskusta tämän paineen kestää ja pystyy pitämään kiinni näistä kynnyskysymyksistä että yrittäjien verotukseen tai toisaalta yrittäjävähennykseen ei kosketa vaan se säilyy myös jatkossa

jäljiltä kaksikymmentäkahdeksan prosenttia viimeisen sinipunahallituksen aikana osinkoverotusta kiristettiin rajusti muistaakseni kuudellasadalla miljoonalla perintöveron alinta luokkaa nostettiin kolmestatoista prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin pääomavero oli sen kauden jäljiltä korkeimmillaan kolmekymmentäkolme prosenttia älkää kantako huolta meistä

puhemies tässä tuli hyvin esiin tämä missä tarvitaan jatkumoa ja missä ei ainakin itselleni aivan päivänselvää oli kun kävin kansalaisten kanssa juttelemassa päivittäin tammelantorilla ja eri puolilla pirkanmaata että kyllähän se suuri huoli oli nimenomaan siitä että eriarvoistumiskehitys oli valtavasti mennyt eteenpäin

mistä kansalaiset kantoivat huolta olivat nimenomaan terveyspalveluiden saanti ja

arvoisa herra puhemies edustaja viitanen tässä kantoi huolta eriarvoistumisesta ja varmasti me jokainen haluamme tehdä työtä eriarvoistumisen vähentämiseksi uskon että kaikkein paras keino vähentää eriarvoisuutta on se että kaikille työikäisille ja työkykyisille on työtä kyllä miellyttävä lukea tätä hallituksen vuosikertomusta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kun siihen on on voitu kirjata se että hallituksen asettama työllisyystavoite on saavutettu tulevan hallituksen tulee asettaa vielä kunnianhimoisempi työllisyystavoite vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata ja tätä pelättyä eriarvoistumista estää kannan kuitenkin huolta siitä että kun on kuultu hyviä uutisia vaikkapa tästä kemiin suunnitellusta biotuotetehdasinvestoinnista niin nyt hallitusta muodostavat puolueet ovat käyttäneet puheenvuoroja että tällaisia investointeja ei suomeen toivottaisi tässä nyt kyllä toivoisi hallituspuolueitten edustajilta vastauksia haluatteko te työtä suomeen vai haluatteko te työttömyyttä ja sitä myötä eriarvoisuutta
koetetaan pitää nämä vastauspuheenvuorot minuutin

tämän keskustelun kannalta on miellyttävää että täällä on edustettuina myös niitä puolueita jotka neuvottelevat parhaillaan hallitusohjelmasta säätytalolla

sen takia tietysti toivoisi että joitakin mahdollisia vastauksia voisi jo saada esimerkiksi onko teillä sellainen käsitys että sote uudistus nyt todellakin käynnistetään parlamentaarisella valmistelulla toisaalta ihmettelen kyllä sitä että hallitustunnustelija rinne perusteli tätä hallitusneuvottelijoiden kokoonpanoa sillä että puolueessa päivätöissä olevia ei riitä jokaiseen pöytään ymmärtääkseni aika isoa osaa sosiaalidemokraattien ihan täysipäiväistä työtä tekevistä ei ole valittu sinne neuvottelupöytiin vaan vaan muiden muiden tahojen edustajia miksi näin

arvoisa puhemies edustaja juvonen kysyi sote uudistuksen etenemisestä niin kuin hallitusneuvottelija rinne on sanonut moneen kertaan sitä työtä jatketaan parlamentaarisella pohjalla elikkä siinä mielessä voimme olla rauhallisella mielellä edustaja vanhanen ehti jo lähteä mutta häntä kiitän siitä että hänellä oli pitkä muisti siinä mitä punamulta on saanut aikaiseksi uskon että tuota hyvää työtä jatketaan nyt edelleenkin sitten tästä ryhmiin osallistumisesta koko meidän eduskuntaryhmämme on eri tavalla mukana näissä hallitusneuvotteluissa kaikki eivät ole siinä pyöreän pöydän ympärillä mutta taustalla olemme eli meistä jokainen on tietoinen mitä siellä

herra puhemies olen kyllä yllättynyt siitä miten ylimielisesti edustaja vanhanen suhtautui edustaja heinosen antamaan tukeen keskustalle hallitusneuvotteluissa on tietysti hienoa kuulla että keskusta pärjää siellä erinomaisen hyvin eikä tarvitse mitään tukea toivotan omalta osaltani keskustalle menestystä kun nyt tehdään muutosta siihen politiikkaan mitä sipilän hallitus ajoi itse uskon että hallitusneuvotteluissa ja hallituksen toiminnassa tulevat korostumaan monet tärkeät ja hyvät asiat tullaan panostamaan koulutukseen tullaan tekemään perheuudistus tullaan lisäämään hoivaa vanhustenhoivassa ja niin edelleen toivon että tätä ei tehdä leikkaamalla lapsilta eli ottamalla velkaa mitä edustaja viitasen hoitajamitoitukseen tulee niin saapa nähdä tuleeko vuodenvaihteessa voimaan nolla pilkku seitsemän ei varmasti tule
arvoisa herra puhemies tästä hallituksen vuosikertomuksesta on hyvä ponkaista eteenpäin ja minäkin haluaisin muutaman kysymyksen tässä esittää todella tarvitsemme kestävää kehitystä politiikkajohdonmukaisuutta ja politiikkajohdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä meidän toimissa ja ja nythän isolti eduskunta on myös uusiutunut kansanedustajistaan ja ja hallitusneuvotteluja käydään eläkeläisköyhyydestä on paljon puhuttu ja pienten eläkkeitten nostamisesta ja olisin mielelläni halunnut kuulla onko toiveita siitä että oikeudenmukainen puoliväli indeksi voitaisiin saada kokeiluun tulevina vuosina toisaalta ollaanko myös perheen ja opiskelun tai perheen ja työn yhdistämiseen

saamassa konkreettisia keinoja ja myös kun koulutusleikkaukset ovat olleet hyvin haitallisia ja ja laajoja niin millä tavalla koulutus on saamassa ryhtiliikettä meillä tulee paljon peruskoulusta sellaisia jotka eivät osaa lukea laskea eivätkä kirjoittaa kunnolla taataanko

puhemies ken tuntee historian voi ymmärtää nykyisyyttä ja ennustaa myöskin tulevaisuutta ja ja kun käsittelemme nimenomaan viime vuoden hallituksen toimintakertomusta on tietenkin ilolla mainittava se

yhtä mieltä siitä että työllisyyskehitys on koko viime kauden ollut hyvää se ei tietenkään ole pelkästään hallituksen ansio mutta on myöskin hallituksen tehdyillä toimilla siihen iso vaikutus on paljon puhuttu siitä että tuloerot ovat kasvaneet mutta tämä toimintakertomus kertoo että tuloerojen ja pienituloisuuden kasvu näyttää pysähtyneen ja myöskin yhä useampi viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotias on koulutuksessa ja töissä ja meidän väestön koulutustaso on noussut mutta eriarvoistumista on asuinalueiden eriarvoisuus on kasvanut ja siinä on varmaan myöskin paljon tekemistä vielä tuohon viime kauteen työllisyys todellakin on huippuluvuissa ja tänään saatiin vielä tietoa että se edelleenkin kasvaa hallituksen vuosikertomuksen ohessa sanon vielä että ehkä ihan sitä kiitosta ja kunniaa mitä meidän viime kauden työministeri lindström olisi voinut saada hän ei tässä salissa saanut ja tässä yhteydessä kun on käsittelyssä hallituksen viime vuoden vuosikertomus haluan sanoa omalta osaltani työministeri lindströmille kiitoksen ja ja myöskin kunnian siitä työstä mitä hän teki

myönnän vastauspuheenvuoron vielä edustajille laiho kiuru kauma kiljunen ja heinonen ja sitten sen jälkeen mennään takaisin puhujalistaan se vastauspuheenvuoropyyntöpaneeli on siellä suljettu jo koetetaan pysyä tosiaan tässä minuutin rajassa alan nyt vähän napakammin paukuttamaan
arvoisa puhemies sote uudistus kaatui siihen että siihen liitettiin mukaan maakuntahallintouudistus me tarvitsemme sote uudistuksen me tarvitsemme sitä että ihmiset pääsevät lääkäriin ja hoitoon vanhukset saavat hoivaa me emme tarvitse maakuntahallintoa tähän maahan meillä on jo koti meillä on kunnat suomessa meillä on kaupungit ja annettakoon niille jotka pystyvät ne järjestämään se mahdollisuus järjestää eli me emme tarvitse uusia seiniä me voimme tehdä näiden seinien sisällä sen muutoksen ja meidän pitää nyt kaikki voimavarat tulevalla kaudella laittaa ihmisten palveluihin ei hallinnollisiin rakenteisiin ja toivon että tämä myös säätytalolla muistetaan

arvoisa herra puhemies vuosikertomuksen mukaan kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista pitää suomea turvallisena maana turvallisuudentunne on kuitenkin aika ajoin hieman kärsinyt ja yhtenä esimerkkinä on se että kun poliisi saa noin miljoona toimeksiantoa hälytystehtävää vuodessa niistä kymmenisen prosenttia eli satatuhatta jää ajamatta ihan vain sen takia että kerta kaikkiaan ole sillä hetkellä vapaana hallitustunnustelija rinne kysymyspatteristossaan kysyi sisäisestä turvallisuudesta ja jokainen puolue vastasi että poliisien määrää pitää lisätä vihreät sanoivat että seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä samoin keskusta myös kokoomus perussuomalaiset peräti yksitoistatuhatta vasemmistoliitto sanoi että vuosikymmenen takaiselle tasolle mutta sdp sanoi vain että riittävät resurssit ehkä siihen saisimme hieman tarkennusta mitä riittävät resurssit tarkoittavat

arvoisa puhemies täällä muun muassa edustajat autto ja heinonen ovat kiinnittäneet huomiota siihen kuinka tärkeää on jatkuvuus taloudessa ja siinä hyvässä taloudenpidossa mitä hallitus viime kaudella harjoitti kun sipilän hallitus aloitti nelisen vuotta sitten niin työllisyysaste oli luokkaa kuusikymmentäkahdeksan ja nyt se on melkein seitsemänkymmentäkolme prosenttia meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja saavuttaa vähintään seitsemänkymmentäviisi prosenttia tämän kauden loppuun mennessä ja sehän tarkoittaa viiva yhdeksääkymmentätuhatta uutta työpaikkaa eli se tarkoittaa sitä että tulevan hallituksen tulee panostaa ahkeruuteen ja että siitä myöskin palkitaan olen hiukan huolissani siitä mitä on kantautunut säätytalolta että nyt

kehittämiseen ja ei suinkaan olla katsottu niitä talouden realiteetteja ja olen huolissani siitä mitä se tulee tarkoittamaan käytännössä kuka nämä uudistukset maksaa onko se yrittäjä tavallinen keskiluokkainen veronmaksaja vai kuka talouteen on kiinnitettävä huomiota että verot eivät nouse

arvoisa puhemies edustaja räsänen varsinaisessa puheenvuorossa viittasi budjetin alijäämiin ja täällä on viitattu myöskin näihin neuvotteluihin säätytalolla että siellä olisi holtittomuutta kestävyysvajeeseen suhtautumisessa itse asiassa kestävyysvajehan on poliittinen ja taloudellinen käsite jos meillä olisi sama bruttoveroaste rakenteellisesti kuin viisitoista vuotta sitten valtion budjetissa olisi rahaa kymmenen miljardia euroa enemmän kuin nyt toiseksi jos puhutaan julkisen talouden alijäämästä niin kannattaisi myöskin muistaa että me siirrämme jatkuvasti keskimäärin kahdeksan miljardia euroa vuosittain eläkerahastoihin rahaa joka on myöskin julkisen talouden osa sosiaalirahastoina meillä tosiasiassa julkinen talous on ylijäämäinen ei alijäämäinen

arvoisa herra puhemies edustaja vanhanen hieman nihkeästi todellakin suhtautui siihen tukeen jota me kokoomuksesta haluamme antaa sille työlle että he pitävät nyt tiukasti kiinni siitä että suomen yrittäjyydestä pidetään huolta ne työpaikat syntyvät sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kyllä nämä vanhasen puheet edustivat lähinnä arkeologiaa ja niissä hän katsoi kovin kauas menneisyyteen kun nyt pitäisi katseen olla ennen muuta tulevaisuudessa kun uutta hallitusohjelmaa ollaan tekemässä itse toivon lämpimästi voimia koko keskustan eduskuntaryhmälle että he pystyvät pitämään näistä kymmenestä kynnyskysymyksestä kiinni se on kaiken a ja o että meidän hyvä talouskehitys jatkuu käännettä siihen juha sipilän hallituksen hyvään talouskehitykseen ei pidä missään tapauksessa tehdä ja tässä keskusta on paljon vartijana haluaisin arvoisa puhemies kysyä vielä sosiaalidemokraateilta saadaanko tämä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus voimaan ensi vuoden alusta ja tulettehan korvaamaan

arvoisa herra puhemies nousihan täällä esiin epäileviä tuomaksia heti tähän alkuun saammeko sen hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemän ensi vuoden alusta voimaan minä hoitajana itse haluan uskoa että näin tulee tapahtumaan ihan oikeasti hoitajamitoituksen eteen tehdään töitä mutta minä ymmärrän huolenne edustaja ben zyskowicz koska tämä maksaa se maksaa ja olette ollut jo aikaisemmissa hallituksissa tätä asiaa kenties vastustamassa se maksaa mutta se on elintärkeää suomelle ja suomen vanhuksille että me saamme jonkunlaisen selkeämmän suunnan sille millä tavalla meidän vanhuksemme hoidetaan pelkät ohjeistukset eivät siihen valitettavasti riitä kyllä minäkin olisin toivonut hoitajana että se laatusuositus ja ohjeistuspohja riittää mutta mielestäni hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on erittäin tärkeää millä tavalla se tehdään varmasti siinä joudutaan miettimään että kun on raskaasti hoidettavia ja ja sitten on niitä kevyemmin hoidettavia niin millä tavalla se mitoitus lasketaan mutta on erittäin tärkeää että laki antaa signaalin siihen miten meidän vanhuksemme hoidetaan arvoisa herra puhemies pidän erittäin tärkeänä että keskustelu ikääntyneistä ei vaimene jotenkin näen että vaikka viime vuosi ja viime hallituskausi päättyi siihen että saimme kuulla erittäin paljon ikäviä uutisia vanhustenhoidon kentältä laiminlyöntiä kaltoinkohtelua niin siitä huolimatta aika hiljaa me olemme olleet elikkä me olemme kyllä niiden arvoasioiden keskiössä ja tämän eduskunnan ja tulevan hallituksen tulee näyttää meille kaikille ja palauttaa se luottamus erityisesti kansalaisille että yhteiskunta haluaa pitää hyvän huolen omista vanhuksistaan arvoisa herra puhemies sote uudistus tulihan se sieltä että maakuntahallintoa ei tarvita no tarvitaanko valinnanvapauttakaan minun mielestäni suomeen tarvitaan sellainen sosiaali ja terveydenhuolto että jokainen pääsee lääkäriin ajoissa ja mielestäni hoitotakuuaikaa tulee lyhentää niin että esimerkiksi kun ikäihminen pyrkii lääkärille hänen tulee päästä sinne heti se on kuin hän hän pyrkisi pyrkisi päivystykseen ikääntynyt ei voi odottaa vaan hänen vaivansa tulee tulkita välittömästi

me elämme siinä tilanteessa että hoivapaikkojen laitospaikat on on ajettu alas ja yhä huonokuntoisemmat potilaat ja ihmiset asuvat siellä omissa kodeissaan minne hoivaa ei välttämättä riitä tämä tarkoittaa myös sitä että me työssäkäyvät ja läheiset ja omaiset osallistumme mahdollisimman paljon sen läheisemme hoitamiseen tietysti on sitten ne

koska monesti edessä on irtisanoutuminen arvoisa puhemies edustaja antikainen nostitte puheenvuorossanne esiin suomen sisäisen turvallisuuden ja myös kannan siitä erittäin paljon huolta mielestäni viime vuosi päättyi järkyttäviin uutisiin siitä miten paljon seksuaalirikoksia suomessa tapahtuu ja ikävä kyllä siitä miten paljon niistä rikoksista oli juuri ulkomaalaisten tekemiä kannan suurta huolta siitä että

kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt eivät halua palata täällä hallituksen vuosikertomuksessa kerrotaan että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden halukkuus palata vapaaehtoisesti on vähentynyt no sehän on ihan selvää että vapaaehtoisesti ei haluta lähteä mutta erityisesti huolta kannan siitä että tätä maasta poistamista vaikeuttaa erityisesti myös se että suurimmat turvapaikanhakijoiden lähtömaat muun muassa irak afganistan ja somalia ovat käydyistä neuvotteluista huolimatta olleet haluttomia vastaanottamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kansalaisia eli meillä on kyllä tässä pattitilanne mikä pitää pystyä ratkaisemaan tällä kaudella mitä me teemme jos kielteinen turvapaikkapäätös tulee mutta maa ei halua vastaanottaa häntä

arvoisa puhemies toki myös kiitän mennyttä hallitusta asioista joita on tehty muun muassa työpaikkojen lisäämiseksi ja talouden nostamiseksi ne ovat erittäin tärkeitä teemoja thl ja te toimistot sen sijaan ovat ottaneet kantaa että aktiivimalli ei ole päässyt siihen tavoitteeseen mihin oli tarkoitus ja toivonkin että aktiivimalli kumotaan ja perutaan tällä tulevalla kaudella mehän kuulimme viime kauden päätteeksi että eniten aktiivimalli on rokottanut uudellamaalla itä karjalassa ja käsivarren lapissa olevien työttömien tilannetta monesti nämä työttömät ovat myös ikääntyneitä anteeksi itä ja pohjois savo erittäin hyvä havainto ja ja korjaus edustaja kanerva kiitos siitä puhuin pohjois savosta ja itä savosta tietystikin elikkä tarkoitin sitä aluetta nämä työttömät ovat monesti olleet

sitä saa
edustaja sankelo

arvoisa puhemies

siitä että suomalaiset pitää lämmittää myös poikkeuksellisissa tilanteissa tämä osoittaa kuinka tärkeää näillä leveysasteilla on monipuolinen energiantuotanto aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttiin politiikan jatkuvuuden tärkeydestä tarvitsemme myös jatkossa ennustettavaa vakaata energiapolitiikkaa hallituskoalitiosta riippumatta arvoisa puhemies on selvää että energiaturvetta tarvitaan myös jatkossa kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakolmekymmentä luvuilla sen käyttö tosin vähenee markkinaehtoisesti päästökaupan myötä eduskunta on jo tehnyt päätöksen että kivihiilen käyttö loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän tämän johdosta on nähtävissä merkittäviä polttoainehuollon riskejä puupolttoaineen käytön kasvaessa korvaamaan hiiltä ja öljyä kansantalouden etu on että puuta ohjataan kuitenkin ensisijaisesti korkeampaan jalostukseen tällaisia on esimerkiksi kemin kemin tuleva biohanke suomalaisen energiahuollon toimitus ja huoltovarmuuden ylläpitäminen edellyttää tiettyä energiaturpeen tuotannon ja käytön tasoa myös tulevaisuudessa tämä tässä viestinä myös

jossa viisaat naiset ja miehet näitä asioita pohtivat käytäviin energiakeskusteluihin ja linjauksiin käytetään siis kotimaista työllistävää energiaa ja vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta se on järkevä linja myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kaksituhattakahdeksantoista vuosikertomus sen mukaan yhä useampi viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotias on koulutuksessa tai töissä tämä on merkittävä asia hallituksen puolivälitarkastelussa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista nostettiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret yhdeksi painopistealueeksi puhutaan niin sanotuista neet nuorista ja tilanteen parantamiseksi toteutettiin toimintaohjelmaa joka sisältää muun muassa varhaiskasvatukseen sekä koulutus ja harrastustakuuseen liittyviä toimia työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osuus on laskenut huomattavasti päättyneellä hallituskaudella kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista oli vuonna kaksituhattaviisitoista työn tai opiskelun ulkopuolella viisitoista prosenttia ja tämän hallituskauden lopussa luku on yksitoista pilkku kahdeksan prosenttia eli merkittävä lasku meillä on kuitenkin edelleen tehtävää toimeentulotukea saa edelleen liian moni nuori siinä mielessä liian moni nuori että näitten nuorten pitäisi olla joko töissä tai opiskelemassa työllisyyden ja koulutusmahdollisuuksien lisäämistä pitää jatkossakin tehdä aktiivisesti tapahdu itsestään

sitten haluan sanoa muutaman sanan sote muutoksesta sote uudistus ei edellisellä hallituskaudella mennyt läpi koska se oli liian massiivinen muutos liittyen siinä olleeseen maakuntahallintoon suomi tarvitsee sote uudistuksen mutta meidän pitää tehdä se soten ehdoilla niin että että me keskitymme peruspalvelujen parantamiseen hoitoketjujen sujuvuuteen tämänhetkisillä rakenteilla kuntiin ja kaupunkeihin nojaten miksi luoda uutta hallintomallia koska meillä on jo olemassa raamit sille sote muutoksen aikana lähdettiin kokeiluihin esimerkiksi palvelusetelikokeiluihin ja myöskin henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin joista on saatu hyviä tuloksia itse ainakin toivon että näitä kokeilun tuloksia voitaisiin hyödyntää ja ottaa käyttöön niiltä osin mitkä on nähty toimiviksi esimerkiksi

se on erityisesti vammaisille hoivan tarpeessa oleville todella hyvä mahdollisuus koostaa palvelut asiakkaan tarpeen mukaisella tavalla ja silloin me voimme myöskin välttää hankalat kilpailutukset jotka erityisryhmillä aiheuttavat huolta ja murhetta jatkuvasti menneellä hallituskaudella on myöskin sosiaali ja terveyspalveluiden laatua ja tehokkuutta parannettu digitaalisten ratkaisujen avulla oda hanketta on viety eteenpäin on tehty virtuaalisairaala hanke yliopistosairaaloissa on kehitetty virtuaalinen sairaalaympäristö missä voidaan netin kautta olla yhteydessä palveluihin tästä on varmasti hyötyä ja sitä kannattaa jatkokehittää myöskin asiakkaiden ottamista mukaan palveluiden suunnitteluun kokemusasiantuntijoiden käyttöä ehdottomasti sellaisia asioita mitkä kannattaa hyödyntää koska sitä kautta myöskin vähennetään kustannuksia kun me voimme tehdä palvelut ihmisten tarpeiden mukaisella tavalla vähentäen päällekkäisyyttä ja ylimääräistä vaivaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamista on tehty kuluneella hallituskaudella on panostettu varhaiseen tukeen ja siitä on saatu jo hyvää näyttöä että siitä on ollut hyötyä ja se on vähentänyt tarvetta raskaampiin toimenpiteisiin edelleenkin meillä on paljon tehtävää lastensuojelun osalta erityisesti toimintarajoitteisten

palveluihin tulee kiinnittää huomiota

muun muassa lastensuojelulaki päivitettiin vielä viime metreillä edellisellä hallituskaudella jotta se saatiin vähän paremmin vastaamaan nykyaikaa mutta meillä on todellakin tässä paljon tehtävää lasten ja perheiden tuen varhaiseen tunnistamiseen pitää jatkossakin kiinnittää huomiota ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon on tehty menneellä kaudella mutta mutta ne vaativat ilman muuta jatkokehittämistä ja vahvistamista vanhustenhoito tarvitsee lisää lääkäreitä se tarvitsee lisää hoitajia me tarvitsemme heitä sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen

ja ja yrittää saada siitä vielä kattavampaa
arvoisa herra puhemies viime hallituskaudella koulutusvienti keskustelutti paljon ja vuoden kaksituhattakuusitoista alussa päästiin tilanteeseen että lainsäädännöllisesti tuli mahdolliseksi koulutusvienti niin että eu ja eta maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta voitiin periä lukukausimaksuja tämä muutos herätti paljon keskustelua aikanaan ja yksi pelon aihe siinä oli se että se olisi ikään kuin tämmöinen portti siihen että myös suomalaisilta opiskelijoilta alettaisiin periä lukukausimaksua ja ainakin kokoomuksessa vakuutettiin että näin ei tule olemaan eikä näin ole ole ja siihen ei tietenkään mennä

pitää kaikkien saatavilla se että lukukausimaksut ovat nyt mahdollisia on tuonut suomelle yli kolmesataa miljoonaa euroa vientituloa ja se on arvokas asia ja nyt uudelle hallitukselle mikä se sitten onkaan on on tärkeänä viestinä se että jatketaan tämän kehittämistä aikanaan kun tätä tehtiin ainakin vasemmistoliitto sdp ja vihreät olivat kovin kriittisiä tämän suhteen mutta tulokset näyttävät nyt olevan hyvään suuntaan menossa edustaja juvonen otti omassa puheenvuorossaan esille palautussopimukset ja sellaisten henkilöiden palauttamisen kotimaihinsa joilla ei enää ole lupaa suomessa olla vaikeus on joidenkin maiden kanssa esimerkiksi irakin kanssa jotka eivät kerta kaikkiaan suostu ottamaan omia kansalaisiaan takaisin tästä on moneen kertaan keskusteltu täällä salissa turvallisuusjaostossa myös ruotsilla palautussopimus on se ei auta yhtään koska sitä sopimusta ei siellä vastaanottomaassa noudateta nyt eulla ja irakilla on pca sopimus joka antaa toivottavasti vähän vipuvartta yksi keino on se että avusta tehdään ehdollista jos oman maan kansalaiset eivät kelpaa niin silloin eusta ei tukea makseta

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen vuosikertomus oli tuoreelle kansanedustajalle hyvinkin mielenkiintoinen aviisi tästä riittäisi ruodittavaa enemmänkin mutta nostan muutaman asian esiin sivulla kolmeenkymmeneenkahdeksaan mainitaan ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen on hieno asia että näinkin tärkeät teemat on kertomuksessa mainittu mutta siihen se sitten tämä kärkihanke on ollut lähinnä raportteja selvityksiä muutosagentteja seminaareja ja juhlaseminaareja kuten vuosikertomuksessa mainitaan yksi tavoite on ollut kustannusten kasvun hillitseminen ja siinä on totisesti onnistuttu kotihoidossa olevat ihmiset ja työntekijät tämän ovat huomanneet yhä enemmän asiakkaita yhä enemmän huonokuntoisia asiakkaita joita ei ehditä hoitaa nälkäisiä vanhuksia yksinäisiä vanhuksia jopa kuolleita vanhuksia omaishoidon osalta voitaneen todeta hyvänä asiana se että valtio korvasi kunnille kaikille omaishoitajille tarkoitetun kahden vapaapäivän lisäämisen täysimääräisesti ongelmaksi muodostui se että rahat eivät olleet korvamerkittyjä ja näin ollen kukaan ei varmaankaan tiedä menivätkö rahat omaishoitoon vai johonkin muuhun missä ovat toimet joilla omaishoidosta saataisiin tosiasiallinen vaihtoehto hoivan tuottamiseksi missä ovat toimet joilla työn ja omaishoidon yhdistäminen olisi mahdollista esimerkiksi luomalla mahdollisuus palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen omaishoidettavan sairastuessa erilaisiin hankkeisiin agentteihin ja seminaareihin sijoitetut rahat olisi siis voitu käyttää myös lainsäädännön parantamiseen sote ja maakuntauudistusta kertomuksessa käsitellään varsin mielenkiintoisella tavalla satoja miljoonia meni sote ei tullut tuli susi kertomuksessa luetellaan aivan oikein uudistuksen tavoitteet siis ne tavoitteet joista kukaan ei ole puhunut enää vuosiin mitään puhumattakaan että uudistuksessa olisi enää aikoihin muistettu asiakasta potilasta saati veronmaksajaa lopputulema on kaikkien tiedossa ja toivottavasti vastaavaa näytelmää ei tällä kaudella nähdä maakunnista ei ei nimittäin ole soten pelastajiksi sillä silloin varat valuvat järjestelmän perustamiseen ja ylläpitoon ja sisältö eli ihmisten palvelut jäävät vähemmälle rahoitukselle sisäisen turvallisuuden osalta on hyvä todeta kertomuksesta se että omaisuusrikokset muodostavat rikosten kokonaismäärästä neljäkymmentäkuusi prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja seksuaalirikokset muodostavat kahdeksan prosenttia kertomus ei kuitenkaan huomioi sitä edustaja antikaisenkin nostamaa faktaa että vuonna kaksituhattakahdeksantoista seksuaalirikosten määrä nousi lähes viisitoista prosenttia se on valtava nousu ja ihmetyttääkin miksi tätä ei kertomuksessa huomioida sitä mitä ei tunnusteta ja tunnisteta ei voida korjata hokemalla lauseita suomi on edelleen hyvin turvallinen maa ja suomi koetaan edelleen hyvin turvalliseksi maaksi ei lohduteta rikosten uhreja tai rangaista tekijää saati ennaltaehkäistä rikoksia arvoisa herra puhemies viimeisenä haluan kiinnittää huomiota julkiseen velkaan vaikka tämä on ollut tiedossani itsellänikin on lukujen lukeminen silti pysäyttävää suomi on tuplannut velkansa vuodesta kaksituhattaseitsemän vaikka velkaa ei ole otettu yhtä paljon kuin kehykset olisivat antaneet sipilän hallituksen aikana on velkaa otettu lisää kuusi miljardia euroa siis kuusituhatta miljoonaa euroa se on pitkä euro maksettavaksi jälkipolvillemme jos velkaantumistahti on ollut oikeistovetoisessa tai oikeistosisältöisessä hallituksessa tämä sopinee kauhistella mitä se mahtaa olla mikäli maamme piakkoin saa vihervasemmistolaisen hallituksen onko suurin näköpiirissä oleva ilmiö se että suomi on kreikan tiellä kiitos

arvoisa puhemies

ja erisävyiset siniset ministerit ovat julistaneet koko viime vaalikauden ajan sanomaa siitä kuinka hallituksen uudistukset ovat tuottaneet tulosta hehkutetaan pitkälti kansainvälisen suotuisan talouskehityksen ansiosta parantunutta työllisyystilannetta pelkästään hallituksen toimillaan saavuttamana voittona työllisyys on parantunut se on totta mutta se ei ei ole pelkästään edellisen hallituksen ansiota tosiasia on se että monet rakenteelliset uudistukset jäivät osittain torsoiksi kun ajatellaan hallituksen lukuisia ratkaisuja niin voidaan todeta että moni asia on viety keskeneräisenä eteenpäin ja lopputulos ei ole ollut kovinkaan onnistunut sipilän hallituksen keskeisin tavoitekin sote jäi toteutumatta haluan nostaa tässä kuten edustaja rantanenkin ansiokkaassa puheessaan ikäihmisten heikon tilanteen ja koti sekä omaishoitoon liittyvät ongelmat näistä asioista on puhuttu täällä eduskunnassa jo vuosikausia kuitenkin asia on edelleen tapetilla mikä tarkoittaa että ongelmat ovat yhä olemassa lupaukset eivät tahdo tulla lunastetuksi ikäihmisten kotihoito ja omaishoito olivat hallituksen kärkihankkeiden joukossa mutta tulokset ovat laihoja vuosikertomuksessa nostetaan esille ikäihmisten asiakas ja palveluohjauksen toimintamalli toimintatapojen hiominen ja tehostaminen on tietysti hyvä asia mutta sillä ei ratkota perimmäisiä perimmäisiä ongelmia kotihoidossa tilanne on kaoottinen tarvitaan lisää laitoshoitopaikkoja tukitoimia omaishoitajien taloudelliseen toimeentuloon ei ole panostettu tarpeeksi omaishoitajien palkkiot ovat liian pienet eivätkä ne vastaa työn vaativuutta tai yhteiskunnallista arvoa laadin viime vaalikaudella lakialoitteen jossa ehdotin omaishoidon palkkion verovapautta perussuomalaiset nostivat asian esille myös varjobudjetissaan no eiväthän silloisessa hallituksessa aloitetta tietystikään puoltaneet valitettavasti nyt uudella hallituksella on näytön paikka ja mahdollisuus korjata nämä edellä mainitut epäkohdat tarvitaan aitoa poliittista tahtoa ja välittämistä arvoisa puhemies lukuisten eläkeläisten arki on jatkuvaa taistelua talousvaikeuksien kanssa se syö jaksamista ja terveyttä antti rinne on luvannut vappusatasia ja paljon muita asioita vaalien alla katsotaan miten käy pienituloisten eläkeläisten ahdinko on tosiasia ja siihen olisi puututtava pikaisella aikataululla puhutaan todella isosta asiasta sillä hallituksen vuosikertomuksen kaksituhattakahdeksantoista mukaan eläkeläisten määrä nousee kuluvan vuosikymmenen aikana peräti sadallaseitsemälläkymmenelläviidellätuhannella henkilöllä

on ollut kylmää tulen mielenkiinnolla seuraamaan millaisia eläkeläisiä koskevia linjauksia hallitusneuvotteluissa saadaan aikaiseksi tulevalle hallitukselle terveisiä on sen kokoonpano sitten mikä tahansa edustaja antikainen nosti esille muun muassa turvallisuuden joka on todella tärkeää suomen kokoisessa maassa ja tässä tilanteessa mikä maailmalla on myös seksuaalirikokset joita ovat varsinkin maahanmuuttajat erityisen paljon tehneet valitettavasti näin se on tosiasiassa on todella tärkeää nostaa esille ja puhua ja etsiä ratkaisut niihin poliiseja tarvitaan lisää runsaasti kuten perussuomalaiset ovat esittäneet lisäksi nostan esille kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuuden se on aivan hämärän peitossa tällä hetkellä monet tuottajat ovat lopettamassa tai konkurssi uhkaa tällä menolla me tulemme olemaan tulevaisuudessa tuontiruuan varassa ja armoilla ja se olisi katastrofaalista nämä asiat joita esitin ovat todella tärkeitä ja mielenkiinnolla nyt odotetaan kuinka hyvää yhteistyötä saamme tehtyä jotta suomalaisten tilanne ja suomen asema maailmalla ja ylipäätään olisivat tulevaisuudessa parempia kuin tällä kiitos

arvoisa herra puhemies meillä on nyt käsittelyssä hallituksen vuosikertomus kaksituhattakahdeksantoista mitä siinä sitten kaipaisin no kaipaisin ehkä enemmän tämmöistä seurantaa enemmän seurantaa sitä tästä puuttuu mitä sitten tarkoitan tällä tarkoitan sitä että jos on joku projekti hanke tai ihan mikä tahansa vastaava juttu niin pitäisi seurata enemmän sitä vaikuttavuutta mitä sillä saatiin aikaan mitä mitä todellisuudessa se vaikutti vaikuttavuuden seurantaa pitäisi kyllä enemmän korostaa olen huomannut että tuntuu sille että oli asia digi bio tai sote niin sellaisiin asioihin kyllä aika reilusti yleensä annetaan rahaa ja tämä sama asia tulee esille ihan tuolla kunnissa kaupungeissa maakunnissa mutta jopa täällä valtion taholla että annetaan rahaa mutta ei sitten seurata mitä se vaikutti mitä sillä saatiin olisi erittäin tärkeätä enemmän sitä seurata mitä isompi projekti sitä enemmän pitäisi seurata sitten sitä vaikuttavuutta ei pikkurahoilla niinkään mutta näillä isoilla rahoilla on todellinen merkitys minun mielestäni

ihmisten arkiasiat tarvitaan leipää tarvitaan ruokaa kun kumipyörillä tuodaan leipää tuolta keskemmältä suomea tänne etelä suomeenkin niin toivon ettei käy niin että liikennevaloissa palaa punaiset ja vihreät yhtä aikaa ja se auto joutuu sinne pysäyttämään ja jättämään sen kuorman sinne kun ei anneta arkisten asioiden hoitoon se on tärkeätä että kilpailukyky meillä säilyy koska on ihan selvää että siellä maalla tuotettua viljaa leivottua leipää tarvitaan ihan täällä mannerheimintiellä asti kiitos

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat täällä on käyty hyvää keskustelua hallituksen vuosikertomuksesta päättyneeltä vuodelta ja ja nythän keskustelussa on myös aika paljon ollut niitä huomioita jotka koskevat jo tällä hetkellä käsittelyssä olevaa hallitusohjelmaa ja ja tulevaa hallitusta ja on hyvä että katse on on tulevaisuudessa tässä kuvataan hyvällä tavalla meidän julkisen talouden tilaa ja kyllä antti rinteen ensimmäinen hallitus tulee saamaan hyvät lähtökohdat talouden näkökulmasta itselleen meillä on työllisyys kasvanut työttömyys vähentynyt merkittävällä tavalla ja talous ollut varsin vahvaa vuonna kaksituhattakahdeksantoista maamme bruttokansantuote kasvoi kahdella pilkku kolmella prosentilla ja vuosi kaksituhattakahdeksantoista oli kolmas peräkkäinen vuosi kun bruttokansantuote kasvoi selvästi ja tämä näkyi muun muassa siinä että

ja lainasin väistyvän pääministeri juha sipilän sanoja antti rinne älkää sössikö tätä hyvää talouskehitystä tästä pitää pitää kiinni presidentti urho kekkonen totesi aikanaan että niin on jos siltä näyttää nyt maahan näyttää syntyvän antti rinteen ensimmäinen lobbarihallitus ja myös ostettu hallitusohjelma viestinnän professori anu kantola helsingin yliopistosta totesi että

lobbarikohu on tervetullut se on nostanut keskusteluun tämän asian koska lobbauksesta on tullut suomessa entistä tärkeämpää kantolan mukaan suomeen on nyt nyt syntymässä harmaa vyöhyke jossa erilaiset intressiryhmät yrittävät vaikuttaa päättäjiin ja virkamiehiin on todettava että vaikuttamisessa ei ole mitään pahaa eikä siinä että kuullaan asiantuntijoita eri eri suunnista nykyinen edustaja linden aiemmalla urallaan husin johtajana oli monessa keskustelussa esillä asiantuntijana ja siinä ei ollut mitään pahaa mutta nyt on kyse siitä että vihervasemmistopuolueet ovat muuttamassa tai palauttamassa sen vanhan toimintatavan josta kaksituhattaviisitoista keskustan juha sipilän johdolla haluttiin päästä eroon ja päästiin eroon eli hallitusohjelmaneuvotteluissa ei vuonna kaksituhattaviisitoista otettu pöytiin lobbareita eikä ammattijärjestöjen väkeä mutta mitä tekee antti rinne mitä tekevät vihreät ja vasemmistoliitto he täyttävät omat neuvottelupaikkansa ei näillä kansanedustajilla joista monet ovat poissa säätytalolta ja jotka kansa tänne on valinnut vaan lobbarifirmojen edustajilla ja ammattijärjestöjen edustajilla ja monet kansan valitsemat kansanedustajat ovat ilman paikkaa meidän puheenjohtajamme kokoomuksen puheenjohtaja petteri orpo vaatikin lauantaina sakta ja lobbareita ulos hallitusneuvotteluista orpon mukaan neljä vuotta sitten juha sipilän keskustan puheenjohtajan ja pääministerin vetämiin hallitusneuvotteluihin lobbareita ei päästetty se oli hyvä kehityssuunta ja tuntuu hullulta että nyt otetaan paluu jälleen tällaiseen vanhaan vanhaan toimintaan tässä ei varmasti yhdelläkään puolueella ole puhtaat jauhot mutta miksi ne jauhot nyt antti rinteen johdolla halutaan pilata uudelleen poliittista vaikuttamista ja lobbauksen sääntelyä tutkiva oikeustieteen apulaisprofessori emilia korkea aho totesi että näiden lobbareiden istuminen neuvottelupöydissä säätytalolla vaikuttaa ongelmalliselta vaikkei siinä juridisesti arvioituna välttämättä olisikaan ongelmaa hän totesi että kyllähän se vähän harkitsemattomalta näyttää ja ja jatkoi erityisesti näiden vaikuttajaviestintätoimistojen osakkaiden ja työntekijöiden osallistuminen kyllä se näyttää vähän pahalta näin hän totesi korkea aho piti lisäksi ongelmallisena nimenomaan sitä ettei nyt ole tiedossa keitä nämä lobbarifirmojen viestintätoimistojen asiakkaat ovat ja keitä nämä neuvottelijat siellä pöydissä oikeasti edustavat

nostimme perussuomalaisten ja kokoomuksen ja kristillisdemokraattien johdolla esille tämän lobbariongelman ja myös media meitä hyvin siinä avitti niin lobbarikohun myötä antti rinne joutui tässä taipumaan ja myöntämään sen että entisen puhemiehen

avoimuusrekisterin olla käytössä ja kertoa avoimesti keitä käytetään asiantuntijoina puhumattakaan siitä ketkä sitä hallitusohjelmaa kirjoittavat helsingin sanomat kertoi viime torstaina että esimerkiksi sakn johtoryhmän jäsen saana siekkinen on neuvottelemassa demareiden edustajana pohtimassa muun muassa työelämän kehittämistä ja palkkatasa arvoa samassa pöydässä on jhln teija asara laaksonen anu tuija lehto saksta taas vasemmistoliiton paikalla kansanedustajat eivät näille paikoille kelvanneet uusi suomi kertoi viikonloppuna lobbareiden roolista myös lisätietoa muun muassa siitä millä tavalla yksi lobbarifirma tai itse asiassa kaksi on mukana myös puolustusvoimien hx hankkeessa hävittäjähankkeessa myös nämä lobbarifirmat ovat nyt mukana säätytalolla kirjoittamassa toinen näistä lobbarifirmoista on mukana myösvenäjän voimalla ajamassa nord stream kaksi kaasuputkihankkeessa tanskan osalta ja sama yhtiö on mukana myös suomessa hallitusohjelmaneuvotteluissa lobbarifirmat siis toimivat toinen on on aktiivisesti mukana tässä ja molemmat hx hankkeen ympärillä julkisessa keskustelussa on nähty ongelmaksi se etteivät lobbarifirmat anna julkisuuteen siis tarkkoja tietoja siitä keitä heidän asiakkaansa ovat ja millaisia intressejä näillä tahoilla saattaa olla suomen hallituksen suuntaan arvoisa puhemies vihreät jotka ainakin omasta mielestään ovat korkeamoraalisempien puolue itse asiassa itse mitään ongelmaa siinä että he istuttivat hallitusohjelmaneuvotteluihin lobbarifirman edustajan tämä henkilö väistyi sieltä neuvotteluista mutta puheenjohtaja haavisto ei itse eikä heidän eduskuntaryhmänsä nähnyt mitään epäilyttävää tai ongelmallista siinä että lobbarifirman edustaja neuvottelemassa vihreiden arvoisa puhemies toivotaan että tähän asiaan saadaan nyt vielä selvyys ja ja tämä keskustelu myös eduskunnassa jatkuu sillä niin kuin urho kekkonen totesi niin on jos siltä

käsittelyssä hallituksen vuosikertomus kaksituhattakahdeksantoista toivoisin että tulevat puheenvuorot käsittelisivät tätä aihetta päästään kyllä vastaisuudessa keskustelemaan

arvoisa herra puhemies hyvät

haluaisin olla rakentamassa turvallista maata tahansa turvallista maata vaan maailman turvallisinta maata turvallisuus on yksi merkittävimmistä peruspilareista jonka varaan kaikista kansalaisistaan huolta pitävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu on myös muistettava että turvallisuus on terveyttä ja tästä yhtälöstä lopputulemaksi muodostuu lopulta niinkin merkittävä asia kuin elämän tarkoitus onnellisuus turvallisuus lähtee meistä kaikista siitä millaiset ovat asenteemme suhtautumisemme elämään kanssaihmisiin ympäröivään yhteiskuntaan mutta me tarvitsemme myös ammattilaisia tekemään ja vaalimaan turvallisuutta yhteiskunta on muuttunut jatkuvasti monimuotoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi millä tavalla me olemme tähän haasteeseen vastanneet poliisien määrä on tasaisesti vähentynyt ja tällä hetkellä suomessa on seitsemäntuhattakaksisataa poliisia mitä tämä tarkoittaa käytännössä satatuhatta poliisitehtävää jää vuodessa suorittamatta koska ei ole ketään tehtävälle lähettää tutkinnassa rikostutkijat ovat hukkuneet jo vuosia kasvavien juttupinojensa alle ja tämä on johtanut siihen että loppuunpalamisesta on tullut laajalle levinnyt ammattitauti nuoret työntekijät hakeutuvat toisille aloille ja uusien rekrytointi vaikeutuu

entistä vakavampia rikoksia siirretään suoraan keskeytykseen heti rikosilmoituksen kirjaamisen jälkeen massarikollisuuden tutkintaan ei ole resursseja ja se heijastelee suoraan muihin rikollisuuden aloihin huumausainerikollisuudelle tämä tarkoittaa avointa piikkiä josta löytyy loputtomasti maksukykyä tämä on johtanut muun muassa siihen että huumausainerikollisuus on räjähtänyt ennenkokemattomalla tavalla käsiin valtakunnallisesti ei ole sellaista paikkaa mihin huumausainerikollisuus ei olisi ulottanut lonkeroitaan internetin anonyymiverkoissa tapahtuva rikollisuus joka ei rajoitu pelkästään huumausaineisiin on viranomaisille erittäin vaikeaa ja aikaavievää selvitettävää anonyymiverkot ovat edistäneet ja helpottaneet esimerkiksi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä merkittävällä tavalla tekijät löytävät sitä kautta toisensa helposti maailmanlaajuisestikin toiminta on muuttunut hyvin suunnitelmalliseksi ja järjestelmälliseksi poliisipalveluita ei syrjäseuduilla käytännössä enää ole se on luonut merkittävän turvallisuustyhjiön ja tällaisilla tyhjiöillä on tapana täyttyä vasta aineilla tässä tapauksessa tapauksessa rikollisuudella niinpä rikollisuus on muuttanut maalle jossa se voi kasvaa ja kehittyä täysin vapaasti ilman viranomaisten häirintää myös tämä on omiaan lisäämään kansalaisten turvattomuuden tunnetta ja kaikki nämä murentavat merkittävällä tavalla kansalaisten uskoa ja luottamusta oikeusvaltiota kohtaan pohjoismaisessa vertailussa suomessa poliiseja on selvästi vähiten yksi pilkku kolme poliisia tuhatta asukasta kohti toiseksi vähiten on tanskassa jossa luku on islannissa se on niinkin korkea kuin

muissa pohjoismaissa turvallisuushaasteisiin on siis vastattu ja tullaan vastaamaan lisäämällä poliisien määrää edelleenkin ensi vuonna islannissa luku on jopa kaksi jolla se pääsee jo ruotsin rinnalle joka on selvästi listaykkönen suomen luku on suuri arvoitus ennusteiden mukaan tuo lukema on ainoana pohjoismaana laskeva siinä on valtava ero muihin pohjoismaihin

juuri näin hallituksen vuosikertomuksessa todetaan että poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt kokemus osoittaa että tilastot ovat vain osatotuuksia koska poliiseja on on ollut koko ajan vähemmän on myös poliisin tietoon tulleitten rikosten määrä vähentynyt tiedossa myös on että kansalaiset yhä enemmän jättävät rikoksia ilmoittamatta koska poliisilla ei ole aikaa eikä resursseja meidän on nähtävä tilastojen taakse sillä elämää on myös tilastojen ulkopuolella vähäväkisyys ei ole pelkästään poliisin ongelma oikeuslaitoksen resursseja on on vähennetty käräjäoikeusverkkoa supistettu ja syyttäjälaitos on saanut maistaa samaa kyytiä rikosasioiden käsittelyt ovat venyneet kohtuuttomasti jopa niin että rikoksista epäillyille huom epäillyille ei rikosten uhreille on jouduttu maksamaan korvauksia siitä että rikosasioiden käsittelyt edellä mainituista syistä venyneet kohtuuttoman pitkiksi jotta suomi voisi olla maailman turvallisin maa koko ketjun pitää toimia nyt tuo ketju on vaarallisella tavalla katkeillut arvoisa puhemies meidän on varmistettava suomen turvallisuus meidän on varmistettava että me pystymme vastaamaan niihin haasteisiin joita me turvallisuuden suhteen kohtaamme meidän on varmistettava että kansalaiset voivat edelleenkin luottaa tämän maan oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen ja siihen että suomi olisi todellakin maailman turvallisin maa oli

arvoisa herra puhemies

suomella on jännä tapa priorisoida asioita ja rahaa tässä hallituksen vuosikertomuksessa kaksituhattakahdeksantoista kerrotaan että kehitysyhteistyön maksatukset olivat virallisen ennakkotiedon vuonna kaksituhattakahdeksantoista yhteensä kahdeksansataakolmekymmentäkolme miljoonaa euroa sitä voi olla hyvin vaikea ymmärtää kuinka suuri tuo summa on mutta kaivoin myöskin täältä kertomuksen liitteistä tämän budjettiosion ja täällä esimerkiksi kerrotaan että poliisitoimen koko budjetti viime vuodelta oli seitsemänsataakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa tuossa on siis viidenkymmenen miljoonan erotus ajatelkaa kun juuri näistä asioista ollaan juteltu kuinka me tarvitsisimme poliiseja enemmän kuinka maassa on ollut turvattomampaa poliisit eivät riitä niin meillä vielä kehitysyhteistyörahoihin käytetään viisikymmentä miljoonaa enemmän tämä on aivan aivan käsittämätöntä sitten kun me lähdemme syvemmälle tutkimaan tätä raporttia mitä kaikkia maita suomella on niin sanotusti hoidettavanaan puhutaan näistä kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaista niin minäpä luen nimittäin ne eivät välttämättä kaikilla ole tiedossa vietnam myanmar nepal afganistan tadzhikistan kirgisia ukraina eritrea etiopia somalia kenia tansania sambia mosambik ihan oikeasti siis näin

suomella on joku jännä naiivi käsitys siitä että me voimme koko maailman parantaa ja puuttua jokaiseen paikkaan ja tehdä kehitysyhteistyötä tehokkaasti mutta eihän se näin mene tuossa pari viikkoa sitten vielä rivikansalaisena olin niin tunsin kyllä semmoista aika suurta voimattomuuden tunnetta että miten tällaista hulluutta tuolla eduskunnassa oikein voidaan hyväksyä ja nyt kun täällä sisällä saan olla puhumassa näistä asioista niin todellakin käytän sen mahdollisuuden ja puhutaanpas myöskin siitä että jos me tosiaan haluamme tehdä tehokasta kehitysyhteistyötä niin kyllähän suomen silloin kannattaisi valita esimerkiksi vain yksi maa ja ottaa se käsittelyyn tehdä koko budjetin osalta siellä duunia ja saada yksi maa vakautettua on ihan mahdotonta tarkastella sitä prosessia mitä tapahtuu ympäri maailmaa suomen kehitysyhteistyön osalta koska näitä maita on todellakin näin paljon se on ihan hakuammuntaa jos me me katsomme vaikka afrikan osalta niin kun suomi tekee kuitenkin lähi idän ja pohjois afrikankin alueella kehitysyhteistyötä niin todellisuudessa suomi on viime vuonna yhdessä maanosassa käytännössä pohjoisesta etelään saakka etelä afrikkaa lukuun ottamatta ollut viiden pilkku viiden miljoonan ihmisen maa kokonaisessa maanosassa tässä ei ole mitään järkeä pahimmillaan tämä on sitä että me tuemme korruptoituneita hallintoja

oma kumppanini on viimeksi mainitsemastani maasta mosambikista kotoisin ja hänen äitinsä on yklla töissä kyllä kantautuvat aika helposti ne viestit sieltä minkälaista korruptiota minkälaisia palkkoja palkkioita maksetaan sen parissa voi sanoa näin että aika iso osa vielä tästä rahasummasta mitä me käytämme kehitysyhteistyöhön väärinkäytetään myöskin laitteita mitä ostetaan siellä autoja vaikka mitä ollaan varastettu no sitten suomen prioriteetit kehitysyhteistyön osalta luetaan lisää täältä hallituksen vuosikertomuksesta elokuussa kaksituhattakahdeksantoista julkaistun laajan evaluaation mukaan suomi on globaalitasolla antanut merkittävän panoksen naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä naisten ja tyttöjen oikeudet ovat suomelle kehityspoliittinen prioriteetti siis tämä on aivan todella tekopyhä asia maailmalla tyttöjen ja naisten oikeudet ovat meille prioriteetti mutta miten on suomen osalta omassa maassa mitä hallitus on tehnyt viime vuonna sen eteen että täällä olisi tytöillä ja naisilla turvallisempaa täytyy sanoa että ei ole ollut näin turvatonta pitkään aikaan tytöillä ja naisilla tässä maassa kävellä pimeillä kaduilla ilta saanut todella paljon viestejä tähän liittyen ja en nyt tällä kertaa lue enempää mitä viimeksi luin mutta niitä tulee jatkuvasti minä todella toivon että tuleva hallitus puuttuu näihin epäkohtiin lasketaan kehitysyhteistyön määrärahoja kohdennetaan niitä tiettyihin maihin yksi maa riittäisi suomelle ja parannetaan tyttöjen ja naisten turvallisuutta tässä maassa

arvoisa herra puhemies todella tyttöjen ja naisten hyvinvointia ja turvallisuutta tulee parantaa tässä maassa tietysti sitä tulee pyrkiä parantamaan myös kehitysmaissa mutta kotimaassa todella on paljon tällä sektorilla tehtävää niin ennaltaehkäisyn suhteen kuin nopean diagnosoinnin ja toisaalta väärinkäyttäjien tapausten tutkimusten ja toisaalta rangaistusten koventamisen ja myös nopean toteuttamisen suhteen arvoisa puhemies viime kaudella painimme soten kimpussa kuukausitolkulla ja sitä ei saatu maaliin esityksen monien heikkouksien vuoksi hallituksen kertomuksessa sanotaan kuitenkin palvelut asiakaslähtöisiksi se oli yksi kärkihanke sanoisinkin näin pitkän linjan sote ammattilaisena että sote uudistus pitäisi saada perusterveydenhuoltoa painottavaksi sillä tavalla että meillä potilaat asiakkaat pääsevät oikea aikaisesti joustavasti tutkimukseen hoitoon ja myös kuntoutukseen tässä haluaisin nostaa esiin sen että vaikka digitalisaatiota ollaan viety eteenpäin ja se voi tuoda helpotusta ja hyötyä niin pitää muistaa että esimerkiksi myös puhelimella pitää saada terveydenhuollon ammattilainen henkilökuntaan kuuluva kiinni se ei ole tärkeää vain ikäihmisille vaan monille toisillekin myös henkilökohtainen kontakti ja riittävä aika terveydenhuollossa asioiden hyvin hoitamiseksi on tärkeää

viime kaudella puhuttiin laadukkaasta saattohoidosta myös se jäi vaiheeseen mutta toivoisin että tällä kaudella se projekti saadaan sillä tavalla maaliin että laadukas saattohoito kaikille sitä tarvitseville kaikkialla suomessa voi toteutua tässä yhteydessä haluaisin nostaa esiin saattohoidon ikäihmisten osalta vaan nuorempien osalta ja myös niitten pienten ihmisten osalta jotka vielä kamppailevat elämästä äidin kohdussa tilanne voi olla sellainen että saattohoitotilanne on siellä jo käsillä ja mietitään tuleeko synnytys vai vai ehtiikö jo muuttaa toisiin maisemiin sitä ennen joskus synnytykseen päästään ja pieni elää vielä mutta näissä tilanteissa potilaat äidit ja perheet jäävät liian usein yksin ja vaille tarvittavaa tukea myös yllätysraskaustilanteisiin tarvitaan parempaa parempaa hoitoa tukea ja tietoa hoitajamitoituksesta puhuttiin hoitajamitoitus minimi sellainen pitää saada lakiin mutta mutta se ei pelkästään riitä vaan pitää arvioida mikä on asiakkaiden potilaiden hoitoisuus ja tilanne yksikössä koska myös terveydenhuollon henkilökunnasta ja heidän jaksamisestaan pitää pitää huolta lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut viime kaudella käsillä ja sitä teemaa tulee jatkaa mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ovat yksi sellainen riippakivi johon pitäisi pureutua paremmalla teholla

arvoisa herra puhemies arvoisat kansanedustajat kuten tästä käsittelyssä olevasta hallituksen kertomuksesta hyvin ilmenee edellinen hallitus onnistui erittäin erittäin hyvin keskeisissä talouspoliittisissa tavoitteissaan työllisyys parani parani jopa enemmän kuin mihin yleisesti uskottiin talous kasvoi työttömyys väheni itse uskon että myös uusi hallitus tulee tekemään voitavansa jotta suomen talous kehittyy suotuisasti uusi hallitus tulee tekemään varmasti paljon hyviä asioita ne liittyvät esimerkiksi koulutukseen panostamiseen ne liittyvät esimerkiksi perhevapaiden uudistamiseen ja liittyvät myös sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseen ongelma uuden hallituksen kohdalla näin pelkään tulee olemaan se että kun uusi hallitus ei tule olemaan tule olemaan valmis riittäviin päätöksiin työllisyyden parantamisen vauhdittamiseksi ja kun uusi hallitus näin pelkään ei tule pääsemään keskeisenä tavoitteena olevaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen niin tämä muiden seikkojen ohella tulee johtamaan siihen että joita uusi hallitus tulee tekemään joudutaan rahoittamaan veroja kiristämällä ja niitä joudutaan rahoittamaan leikkaamalla lapsilta eli velkaantumista vauhdittamalla toivon tietysti että tämä pelkoni on aiheeton ja että hallitus pystyy sellaisiin ratkaisuihin työllisyyden edistämiseksi joilla pitkälle voitaisiin nämä tärkeät panostukset rahoittaa mutta ainakin sen perusteella mitä tähän saakka on nähty ja mitä hallituspuolueiden keinovalikoimista tiedetään olen huolissani siitä että hallitus ei pysty tekemään ratkaisuja jotka

prosentin työllisyysasteen saavuttamista tällä vaalikaudella täällä keskustelussa yritin saada vastauspuheenvuoron kun edustaja juvonen puhui hoitajamitoituksesta ja sitä ennen muistaakseni edustaja viitanen

hallituksesta ovat nyt neuvottelemassa sellaiset puolueet jotka viime vaalikauden lopulla ajoivat yksiselitteisesti hoitajamitoituksen sisällyttämistä vanhuspalvelulakiin ja ajoivat sitä että hoitajamitoitukseksi tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tulisi nolla pilkku tämän valossa voisi kuvitella että mahdollisimman pian jo vuodenvaihteesta tulee voimaan lainmuutos jolla hoitajamitoitus säädetään lakisääteiseksi ja jossa hoitajamitoitus laitetaan tuohon mainittuun nolla pilkku seitsemään miniminsä osalta näin ei tule käymään näin ei tule käymään vaikka hallituksessa on vain sellaisia puolueita jotka kovasti tätä kannattavat ja vaaleissa mainostivat näin tekevänsä miksi ei näin tule käymään siksi ettei voida jos ei mitään muuta tehdä laittaa nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta lakiin koska se tarkoittaisi sitä että kotihoidosta jossa on itse asiassa enemmän vanhuksia kuin ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa siirtyisi

siis ei tule käymään niin että vuodenvaihteessa tulee voimaan tilanne jossa hoitajamitoitus on nolla pilkku seitsemän sen sijaan tulee käymään niin näin uskon että laajasti hyväksytään tämä tavoite ja siitä tullaan päättämään mutta se voi tulla voimaan vain asteittain koska on otettava huomioon todellakin myös kotihoito on otettava huomioon koulutusmäärätarpeet ja on otettava huomioon näin ollen henkilöstön saatavuus

ja kokoomuksen vaatimuksen mukaisesti asetettiin hallituksesta asiantuntijaryhmä kokonaisuutta arvioimaan siis ei pelkästään tätä tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitusta vaan kokonaisuutta kotihoitoa omaishoitoa koulutustarpeita aikatauluja rahoitusta ja niin edelleen ja näin tullaan tekemään siis tullaan päätymään nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitukseen mutta se tullaan tekemään osana kokonaisuutta jossa otetaan nämä muut ulottuvuudet huomioon ja se tulee tarkoittamaan myös

siirrettyä voimaantuloa koska vuodenvaihteesta tällaista hoitajamitoitusta ei voida käytäntöön saattaa eli tullaan tekemään niin kuin kokoomus esitti ja totta kai kokoomus kuten olemme jo vaalien allakin sanoneet osana kokonaisuutta jos otetaan huomioon nämä muut ulottuvuudet tulee tuon nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen lakiin sisällyttämisen hyväksymään lopuksi

poliitikkotoimielimiä uusia viranomaisia uusia vaaleja ja uusia veroja eli vetoan sosiaalidemokraatteihin ja miksei kaikkiin muihinkin hallitusneuvottelijoihin että tehtäisiin sote niin että kehitetään sitä nykypohjalta tehdään tarvittavat valtakunnan tason ratkaisut joilla edistetään laajempien hartioiden syntymistä kuntapohjalta mutta vältetään tämän uuden turhan tarpeettoman hallinnollisen portaan rakentaminen kuntien ja valtion väliin

maamme työllisyyskehitys on tosiaan ollut viime vuonna ja vuosina myönteinen joskin lähinnä maailmantalouden hyvän kehityksen myötä

valitettavasti työttömyys edelleen suomessa viime kauden jälkeenkin liian korkealla tasolla ja hyvin moni suomalainen työssä käyväkin joutuu edelleen kamppailemaan pätkätyön pienen palkan ja korkeiden elinkustannusten kurimuksessa ja vastaavia ongelmia on myös monella pienyrittäjällä tähän tulee ehdottomasti saada parannusta perussuomalaiset ovatkin esittäneet lukuisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ja työnteon ja yrittämisen tekemiseksi huomattavasti nykyistä kannattavammaksi tarvitaan muun muassa pieni ja keskituloisten tuloverotuksen asteittaista keventämistä pk yrittäjyyteen liittyvän byrokratian purkamista sekä asumisen liikkumisen kustannusten alentamista jotta käteen jäävät nettotulot riittävät kunnolliseen elämiseen myös maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntöä on edelleen kevennettävä ja kaavoitusta nopeutettava lämmityspolttoaineiden verotusta sähkönsiirron hintaa ja kiinteistöverotusta on kohtuullistettava lisäksi esimerkiksi asuntokaupan varainsiirtoverosta voitaisiin luopua ainakin niissä tilanteissa joissa henkilö muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle erilaisia keinoja parantaa työllisyyttä on lukuisia niihin on tartuttava työssä käyntiä vaikeuttaa myös kallis liikkuminen jonka hintaa ei pidä ainakaan korottaa tietoisilla päätöksillä arvoisa puhemies julkisen talouden alijäämä on mahdollista kuroa umpeen ja velkaantuminen saada laskuun jos työllisyys saadaan jatkamaan kasvuaan jotta suomen elinkeinoelämä säilyisi kilpailukykyisenä jatkossakin on myös ja koulutukseen panostettava kuten edustaja mäenpää tässä edellä viittasi sipilän hallitus ei valitettavasti juuri lainkaan kunnostautunut koulutuksen kehittämisen saralla pikemminkin päinvastoin jatkossa suomalaisia nuoria tulee kouluttaa erityisesti niille aloille joilla työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän myös työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen merkitys korostuu jatkossa arvoisa puhemies jotta menestyisimme kansainvälisessä kilpailussa tki panostukset on saatava nostettua neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta jolla tasolla ne olivat nokian kulta aikoina tämä edellyttää etenkin yksityisen sektorin tki investointien kasvua yksityisiin tki investointeihin on mahdollista kannustaa muun muassa järkevällä yritysveropolitiikalla tietenkin tarvitaan myös perinteisen teollisuuden kuten metsä ja metalliteollisuuden investointeja olisi suuri virhe karkottaa teollisuus ulkomaille muun muassa lyhytnäköisellä veropolitiikalla siitä joutuisivat kärsimään myös

arvoisa herra puhemies tässä on käytetty hyviä liittyen viime vuoden hallituksen vuosikertomukseen erityisesti puheenvuoroja on käytetty myönteisestä työllisyyskehityksestä se on ihan elinehto meidän suomalaiselle hyvinvoinnille ja hyvinvointiyhteiskunnan kehitykselle jatkossakin ja uskon että tuleva hallitus tulee tulee tekemään tämän tavoitteen kanssa työtä myös jatkossa haluan nostaa yhden ehkä aika pieneltäkin kuulostavan asian tuolta vuosikertomuksesta edustaja kilpi mainitsi tavoitteekseen että olisi hyvä kun suomesta saataisiin maailman turvallisin maa edustaja tynkkynen oli huolissaan tyttöjen ja naisten turvallisuudesta johon myöskin tämä kannanottoni nyt vuosikertomuksessa mainittiin että suomalaisten naisten kokema väkivalta on kasvussa ja se on mielestäni erityisen hätkähdyttävää suomi on naisille euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa ja tämä ei mielestäni ole mikään kovin imarteleva tilastotulos tulevan hallituksen tulee tehdä töitä tämän asian kanssa miettiä ja pureutua niihin asioihin jotka tämän väkivallan taustalla ja niihin ilmiöihin jotka ajavat ihmiset käyttämään lähisuhdeväkivaltaa perheissä ja kodeissa tässä salissa on tänäänkin nostettu esiin asioita kuten työttömyys ja taloudelliset huolet näihin voisin lisätä myös päihteiden käytön erilaiset mielenterveysongelmat ja niin edelleen on paljon ihmisiä joilla on elämässään inhimillistä pahaa joka joka johtaa siihen että väkivaltaa käytetään tähän loppuun mainitsen kuten edustaja elomaa omassa puheenvuorossaan tänään sanoi että tarvitaan jatkossa ja tulevaisuudessa välittämistä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat mielenkiintoista ollut seurata tätä salin keskustelukulttuuria on tainnut yli puolet puheenvuoroista olla muuta kuin hallituksen toimintakertomuksen arviointia ja on mukava kuulla tietysti että oikealta laidalta aika pitkälti tiedetään jo hallitusohjelman sisältökin meillä taitaa vielä joku kynänpiirto siitä uupua mutta se on positiivista uskoo siihen että hoidamme soten maaliin hoidamme hoitajamitoituksen eläkeläisten asiat kuntoon tuloerot tuloerot kaventuvat ja työllisyyskehitys jatkuu hyvänä minusta se on hienoa että rinteelle tämmöinen tuki tuki sieltä oikealta reunalta annetaan tuen täysin niitä edustaja zyskowiczin

sosiaali ja terveysuudistuksen maaliin viemiseen

luulen että se on pitkälti se malli malli mitä tuleva hallitus vie sitten eteenpäin hallituksen työllisyystavoitteiden toteutumista on aika laajastikin kehuttu salissa mutta pitää sitten avata myös se kokonaistyöllisyys mitä se pitää sisällään siellä on hurjasti sitä työtä joillakin aloilla jopa neljäkymmentä prosenttia työntekijöistä sen lisäksi on työpaikka saa soviteltua päivärahaa eli ei elä sillä palkalla minkä saa työstä on kymmenen viiva kolmenkymmenen tunnin sopimuksia sopimuksia on kuntouttavaa työtoimintaa on työharjoittelua käytännössä siihen työllistämiseen vaaditaan se neljä tuntia kuukaudessa niin se tilastoissa näkyy tavoite pitäisi olla ja tavoite varmaan tulevallakin hallituksella on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste sillä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystytään kehittämään mutta sen pitää olla myös semmoista työtä jolla pystyy sitten suunnittelemaan tulevaisuutta ja rakentamaan perhettä ja perustamaan perhettä

arvoisa rouva puhemies edellisen hallituksen ehkä pahimpia päätöksiä mitkä vaikuttavat kaikista eniten nuorten tulevaisuuteen oli tämä ammatillisen koulutuksen oikeastaan voisi sanoa romuttaminen tietyiltä osin tässä hallituksen vuosikertomuksessa on kaunista puhetta täällä lukee esimerkiksi näin toteutetut muutokset kannustavat koulutuksen järjestäjiä järjestämään yksilön osaamistarpeisiin parhaiten vastaavaa koulutusta oppilaitoksessa työpaikalla tai muussa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä

opiskelijapalautekyselyn tulosten perusteella voidaan arvioida että uudistuksen toimeenpanossa on edetty tavoitteiden mukaisesti minkähänlainen kyselytutkimus täällä on toteutettu hallituksen toimesta ja keneltä on kysytty koska tuo palaute tuolla kentällä taas on ollut hyvin toisen tyyppistä esimerkiksi vaikkapa tuolla rotuaarilla oulussa eräs nuori mies tuli keskustelemaan siitä että hän ei koe että hän on ammatillisessa koulutuksessa saanut edes työpätevyyttä sen koulutuksen jälkeen hän joutui keskeyttämään jossakin kohtaa koki että se koulutus ei todella vastannut sitä mihin hän oli hakeutunut ja minusta vähän tuntuu että tällaiset henkilöt eivät ole sitten sitä palautetta antamassa myöhemmin kun sitä kysytään minä luulen että todellakin vastaamatta kyselyyn mutta tosissaan sinne viikon keskelle on tullut koulupäiviä jolloin ei ole opetusta sen lisäksi näistä koulupäivistä on tullut tosi lyhyitä ja sitten sitä kontaktiopetusta käytännönopetusta on vähennetty merkittävästi ja ja se olisi ammatillisilla aloilla koulutuksessa nimenomaan sitä kaikista tärkeintä jotta voisi pätevöityä siihen tulevaan ammattiin

tämä on aika lohduton tulevaisuudenkuva tässä kyllä hallitus on mielestäni vuosikertomuksen osalta kaunistellut tekojaan aika paljon toivon että tuleva hallitus satsaa nimenomaan tähän koulutukseen palauttaa palauttaa rahoituksen myöskin ammatillisen koulutuksen osalta

puhemies hallituskauden aikana on toteutettu opetuksen ja koulutuksen osalta koko koulutusjärjestelmän uudistus joka on ollut mittava työ alkaen varhaiskasvatuksesta aina tuonne yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin ja lisääntyneeseen yhteistyöhön lukion ja korkeakoulujen kanssa se on on vasta käynnistetty ja tarvitsee jatkossa tietenkin seurantaa ja ja paikoin myöskin lisää resurssia esimerkiksi juuri täällä mainittuun ammatilliseen koulutukseen niille jotka tarvitsevat enemmän tukea ja lähiopetusta huolestuttavaa on se että nuorten lukutaito on heikkenemään päin ja että tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot ovat suomessa oecd maiden suurimpia tämän varmasti jatkossa pitäisi olla se mistä tarvitsee oikeasti huolestua ja pitäisi kiinnittää huomiota jatkokehittämisessä siihen millä tavalla me voimme meidän peruskoulun perusopetusta parantaa niin että nämä erot eivät olisi näin suuria ja että me antaisimme paremmat valmiudet nuorille selviytyä myöskin ammatillisesta koulutuksesta ettei ole niin niin kuin tällä hetkellä välillä vaikuttaa olevan että kaikki pitää päästää läpi peruskoulusta riippumatta laadusta minä toivoisin että jatkossa opetuksen laatuun kiinnitetään enemmän huomiota

mekaanisesti lisää rahaa ei ole ratkaisu vaan raha pitää kohdentaa oikealla tavalla nostaisin vielä esille esimerkiksi erityistukea vaativat lapset heidän huomioimisensa on lapsi sitten erityisryhmässä tai tuettuna integroituneena luokassa resurssista sekä lapsi saa riittävän tuen että koko ryhmälle riittää opettajan aikaa

arvoisa rouva puhemies edustaja laiho piti tässä oikein hyvän puheenvuoron meidän koulutuksemme kautta linjan tarvitsee todellakin ryhtiliikkeen aivan sieltä peruskoulusta minusta on on ollut hämmentävää todeta että meillä suomessa meidän hyvinvointi suomessa todellakin on oppilaita on lapsia jotka käyvät peruskoulun mutta sanotaanko nyt valmistuvat sieltä tulevat ulos sieltä ilman kunnollisia luku lasku ja kirjoitustaitoja eli eli ryhtiliike alkaen siitä niin kuin olen myös opetusministeri sanni grahn laasoselle viime kaudella sanonut mielestäni suomessa pitää huolehtia ja vaatia että jokainen meidän lapsistamme oppii lukemaan laskemaan ja kirjoittamaan hyvin tai vähintäänkin kohtalaisen hyvin ja siihen meidän minusta pitää satsata tällä kaudella tässä on käytetty monia hyviä puheenvuoroja mutta oikeastaan pyysin puheenvuoron edustaja eskelisen jälkeen kun sanoitte että täällä oikealla laidalla ja tässä aika lailla keskelläkin uskomme että hallitus saa korjattua yhtä toista ja kolmatta asiaa niin sanoisin että sitä vartenhan kansalaiset ovat meidät tänne äänestäneet että emme vain usko vaan teemme työtä sitkeästi sen eteen että saamme epäkohtia korjattua nyt ovat hallitusneuvottelut meneillään ja jos hallituspohja tästä sitten muokkaantuu ja hallitusohjelma tulee niin kyllä vain usko vaan me olemme buustaamassa ja vaatimassa sitä että talouden tasapaino säilyy mutta myös sitä että näitä monia epäkohtia hallitus todella saa tällä kaudella korjattua vaikka viime kaudella paljon hyvääkin hallitus ja eduskunta saivat aikaan niin todella monia epäkohtia meillä on edelleenkin käsissämme ja paljon korjattavaa tässä maassa toivomme ja oppositiossa olemme todella seuraamassa ja vaatimassa sitä että näitä epäkohtia tullaan korjaamaan mutta samanaikaisesti sillä tavalla että kestävä kehitys ja pitkäjänteisyys sekä hyvinvointi niin ihmisten ympäristön kuin myös talouden osalta toivon mukaan hyvin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan edustaja rydman esittelee olkaapa hyvä

arvoisa rouva puhemies eduskunnan tilintarkastustoiminnasta vastaa kolme sen keskuudestaan valitsemaa kansanedustajatilintarkastajaa sekä näiden valitsema tilintarkastusyhteisö joka tällä hetkellä on

tilintarkastajana kht jht ari lehto tilintarkastuksen kohteena ovat eduskunta ulkopoliittinen instituutti ja valtiontalouden tarkastusvirasto erikseen laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti tilintarkastus on kohdistunut eduskunnan ja näitten kahden viraston hallintoon sekä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen viime vuodelta nämä kolme tilintarkastuskertomusta ovat täysistunnon esityslistalla kolmena erillisenä asiakohtana mutta kun katselin aiempia pöytäkirjoja niin nämä tavattu käsitellä siten että niistä on pidetty yksi yhteinen esittelypuheenvuoro ja mahdollinen keskustelu käyty sitten samassa yhteydessä jos tämä puhemiehelle sopii esittelypuheenvuoron on yleensä käyttänyt tilintarkastajien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mutta koska kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon johdosta kumpaisellakaan heistä ei tällä haavaa ole puheoikeutta tässä salissa niin tämä tehtävä on nyt sitten jäänyt minulle ainoana uudelleenvalittuna tilintarkastajien jäsenenä hallinnon tarkastuksessa arvioitiin johdon toiminnan ja päätöksenteon lainmukaisuutta erityisesti taloudenpidon näkökulmasta keskeisiä osa alueita olivat valtion talousarviolain ja asetuksen eduskunnan tiliohjesäännön sekä virastojen taloussääntöjen ja muun muassa hankintalain noudattaminen hallinnon tarkastukseen kuuluvat myös virastojen johdon päätösten ja niiden toimeenpanon seuranta talousarvion noudattamisen valvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi hallinnon tarkastuksessa ei noussut esille erityistä huomautettavaa tarkastettavissa kohteissa toiseksi kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa käytiin läpi eduskunnan ja näiden kahden viraston kirjanpidon sekä taloudellisen raportoinnin ja talousarvioseurannan järjestämistä kirjanpidon oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden kannalta

johtopäätöksenä suorittamastamme tilintarkastuksesta toteamme että eduskunnan ja näitten kahden viraston tilinpäätökset ja toimintakertomukset on laadittu niitä koskevien säännösten mukaisesti ja ne antavat oikeat ja riittävät tiedot niiden toiminnan tuloksista ja taloudellisesta asemasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista niin ikään toteamme toimintakertomusten ja tilinpäätösten tietojen olleen ristiriidattomat

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa

asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kymmenes viidettä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelua jatketaan

arvoisa rouva puhemies käsittelemme valtiontalouden tarkastusviraston kertomusta puoluerahoituksen valvonnasta täällä on aiheeseen liittyen viime perjantaina keskusteltu lobbarien osallistumisesta hallitusneuvotteluihin menneinä vuosina säätytalon ovi kävi niin tiuhaan että äänekkäimmät kriitikot ehdottivat pyöröoven asentamista tällä kertaa asennukselle ei kuitenkaan ole tarvetta koska lobbarit on puolueiden toimesta päästetty aivan neuvotteluiden ytimeen eli kirjoittamaan itse hallitusohjelmaa eikä missä tahansa asemassa vaan peräti yksityisen henkilökohtaisen omistajaintressin omaavana tästä luonnollisesti seurasi kohu neuvottelukokoonpanojen julkistamisen seurauksena on yritetty liennyttää puoluejohtajien suulla hallitusohjelmasta ei yleensä kesken kaiken anneta tietoa mutta nyt säätytalolta kerrotaan että lobbarirekisteri viedään lainsäädäntöön asti arvoisa rouva puhemies valitettavasti tämä kuulostaa enemmän kriisiviestinnältä kuin varsinaiselta ongelmanratkaisulta lobbarirekisteri on varmuudella tarpeellinen mutta tähänkin saakka samaa on toteutettu pitkälti omavalvontana en voi välttyä ajatukselta että tässä valkopestään itse ongelmaa lobbauksen valvonta on yhteiskunnallisesti kuitenkin paljon suurempi kysymys kuin itse aiheutetun kohun liennytys jotta rekisterillä olisi minkäänlaista merkitystä tarvitaan lobbaukselle selkeät lainsäädännöksi asti määritellyt toimintatavat jotka koskevat kaikkia edunvalvojia eli nuo paljon peräänkuulutetut säännöt rekisterin lisäksi olisi äärimmäisen tärkeää että eduskunta aloittaisi parlamentaarisen prosessin lobbaussääntöjen tekemiseksi vahvana selkänojana voidaan käyttää puhemies risikon johtaman parlamentaarisen työryhmän esitystä tämä tulisi valmistella valtiovarainministeriössä ja oikeusministeriössä kysynkin hallitusneuvotteluihin osallistuvilta ryhmiltä oletteko te kriisiviestinnän ohella valmiita oikeasti uudistamaan lobbauksen valvonnan suomessa tiedämme varsin hyvin että pelkkä rekisteri ei juurikaan vaikuta toimintatapoihin ja siksi on kysyttävä oletteko te valmiita parlamentaariseen prosessiin lobbaussääntöjen tekemiseksi

arvoisa rouva puhemies suomi on siksi niin älyttömän hyvä maa verrattuna moniin muihin maihin että suomi on kovin läpinäkyvä verrattuna muun maailman maihin ja on todella hyvä että meillä on tämä vaalirahoitusvalvonta fi sivusto mitä mitä ylläpitää valtiontalouden tarkastusvirasto ja siellä vaalirahoituksesta puoluerahoituksesta kerrotaan ja nyt käsitellään nimenomaan tätä tarkastusviraston kertomusta tästä puoluerahoitusvalvonnasta valtiontalouden tarkastusvirasto teki sellaisen huomion että on kovin vaikea enää seurata tiettyjä puolueiden rahoituslähteitä ja täytyy itsekin mainita että tuossa eduskuntavaalikampanjan aikana

rahoittajina tämän kaiken takana ja me tiedämme ketä varten tämä rahoitus oli seitsemäntuhannen äänen päähän jäi tässä maassa se että tänne ei olisi tullut punavihreää hallitusta seitsemäntuhatta ääntä enemmän saivat sosiaalidemokraatit verrattuna perussuomalaisiin ja maahan on syntymässä nyt punavihreä hallitus ei se ole onni tälle maalle arvoisa sosiaalidemokraattien kimmo kiljunen no sitten toinen pointti viime perjantaina käytiin keskustelua siitä että suomalaisen demokratian näkökulmasta olisi terveempää jos meillä olisi jonkunnäköinen katto

vaalibudjeteille mitä ehdokkailla voi olla ja olen tästä todella todella samaa mieltä voi sanoa niin että en usko että esimerkiksi tässä eduskunnassa on edustettuna kansa sillä tavalla kuin mistä kansa koostuu koska tänne eduskuntaan pääsee päättämään aika pitkälti isolla rahalla ja sen vuoksi olisi tärkeää asettaa tämmöinen katto jos ajatellaan vaikkapa esimerkiksi opiskelijoita joiden ääni täällä ei viime kaudella tarpeeksi hyvin kuulunut ei ole ihme että yli kuusisataa miljoonaa leikattiin esimerkiksi koulutuksesta niin voidaan katsoa että opiskelija saa vuodessa tuloa opintotukena

noin viisitoistatuhatta euroa se on todella pieni summa kun lasketaan koko vuodelta kaikki opintolaina opintoraha asumistuki ja niin edespäin kyllä myöskin eläkeläiset mutta tahdon nostaa näin itse nuoremman sukupolven edustajana nämä opiskelijat esille arvoisa kimmo kiljunen näin ollen jos me vertaamme vaikka sellaisiin järjettömiin budjetteihin mitkä ovat mahdollisia vaikkapa viime eu vaaleissa kokoomuksen sirpa pietikäisen yli satakahdeksankymmentätuhatta euroa niin siinä kohtaa ymmärrätte että me puhumme niin isosta rahasummasta että joku opiskelija jää kyllä täysin jalkoihin eikä pysty pärjäämään ja näin ollen arvoisa rouva puhemies mielestäni pitäisi suomessa mennä siihen suuntaan että asetettaisiin tämmöinen katto se voisi olla kaksikymmentätuhatta ehkä kolmekymmentätuhatta mutta mieluummin kaksikymmentätuhatta euroa ja näin ollen tässä maassa tosiaankin erilaiset eri tulotaustoista tulevat kansalaiset voisivat päästä tähän paikkaan päättämään näistä asioista kiitoksia

arvoisa rouva puhemies meillä on tässä tämä valtiontalouden tarkastusviraston raportti puoluerahoituksesta ja vaalirahoitus myöskin mukana keskustelussa puheenvuorojen käyttö keskeytyi

viime perjantaina harmi vain silloin täällä salissa oli enemmän ihmisiä ja ei ainoastaan ollut enemmän ihmisiä vaan myöskin muutamia painavia puheenvuoroja käytettiin minä olisin erittäin mielelläni viitannut edustaja heinosen puheenvuoroon joka oli hyvin hyvin perusteellinen huolellinen ahkeran kansanedustajan tekemä analyysi ennen kaikkea vaalirahoituksesta hänen tarkka silmänsä oli käynyt ammattiliittojen antaman rahoituksen liitto liitolta lävitse ja hän oli pohdiskellut luonnollisesti sitä tärkeätä työtä mitä ammattiliitot tekevät tukiessaan sekä henkisesti asiantuntijapuolella että myöskin taloudellisesti ehdokkaita jotka ajavat asioita jotka ovat palkansaajaväestölle olennaisia ja tärkeitä ihailin edustaja heinosen pitkää perusteellista puheenvuoroa siihen jäi ainoastaan pieni särmä jota olisin mielelläni tuonut vielä esille koska hän niin ansiokkaasti asioita kävi lävitse se särmä oli se kun hän kiinnitti huomion työmarkkinakentän yhteen osapuoleen eli ammattiliittoihin minä olen hyvin tietoinen siitä että ammattiliitot antavat pääsääntöisesti vasemmistopuolueiden myöskin muiden puolueiden edustajille tukea mutta työmarkkinakentän toinen puoli eli työnantajajärjestöt yrittäjäjärjestöt antaa antaa vielä ruhtinaallisempaa tukea vielä huomattavasti suuremmassa määrin edustaja heinonenhan kuuluu kokoomuspuolueeseen ja me kaikki tiedämme tilastoista sen että

kokoomukseen kuuluvien kansanedustajaehdokkaiden keskimääräiset vaalibudjetit ovat suurempia ja ehkä suurimpia kaikista eduskuntapuolueista verrattuna ainakin sosiaalidemokraatteihin ja ja ehkä muutenkin tähän niin sanottuun kuuluisaan vihervasemmistoon johon myös edustaja tynkkynen omassa puheenvuorossaan viittasi eli eli nämä budjetit ovat pienempiä täällä salin vasemmalla laidalla istuvilla kuin oikealla laidalla edustaja heinosella olisi todennäköisesti ollut kokemusperäistä tietoa korostan siis kokemusperäistä tietoa mittavammasta vaalirahoituksesta jos hän sitä kulmaa avannut yhtä huolella kuin hän kiinnitti huomion näihin ammattiliittojen rahoitukseen puheenvuoro olisi ollut täydellinen se olisi ollut hyvin mielenkiintoinen me olisimme saaneet objektiivisen kuvan siitä kokonaisuudesta missä liikutaan nyt siihen jäi särö salin ulkopuolella joku sanoi että se puhe vaikutti jopa tekopyhältä siltä osin minä en ota kantaa siihen mutta totesin että tällaisia puheenvuoroja kuulin sitten jälkikäteen eli tässä suhteessa olisi arvokasta että antaisimme kokemusperäistä tietoa siitä minkä me henkilökohtaisesti tunnemme mieluummin kuin näemme sen rikan siellä siellä naapurin naapurin silmässä tässä keskustelussa avattiin myöskin lobbauskysymystä minä en nyt muista oliko heinosen puheenvuorossa siitä puhetta mutta tässä tämän päivän keskustelussa tätä lobbausasiaa on tuotu vahvasti esille minusta on upeaa että kokoomuspuolue on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota se upeus on siinä että heillä on niin vahva kokemusperäinen tieto lobbauksen tuloksellisuudesta tai tuloksettomuudesta ennemminkin voisi sanoa näinpäin en ole ollut eduskunnassa viime vaalikaudella mutta olen lehdistöstä ja ja muualta seurannut muun muassa tätä sote keskustelua jota käytiin ja jos en väärin muista sitaatteja niin ainakin tällaista keskusteltiin kaupungilla että sote valmistelun yhteydessä oli erilaisia lobbareita jopa hoiva alan firmoilla suora oma intressi he olivat muotoilemassa lakitekstejä taustaryhmissä niissä ryhmissä joita nimenomaan kokoomusjohtoisesti on vedetty ymmärrän hyvin että kokemuksesta on opittu ja kokoomus on nyt jyrkästi lobbaustoimintaa vastaan meidän kannattaa kuunnella herkällä korvalla koska heillä on asiantuntemusta tästä asiasta ja jos nyt ollaan sitä mieltä että tämänkaltainen lobbaus on huonoa sote keskustelun lopputulos kertoi että se oli kovin huonoa niin niin tästä kannattaa tietysti olla huolissaan ja kuunnella näiden viisaiden ihmisten kokeneiden ihmisten kokoomuslaisten tietopohjaan pohjautuvaa ymmärrystä tästä lobbaustoiminnan vahingollisuudesta siinä mielessä arvostan kyllä nyt näitä heinosen ja ja kokoomuksen puheenvuoroja joissa on niin selkeä ja kirkas viesti ja ja siinä on viisautta koska heillä on niin vahva kokemustieto näistä asioista

arvoisa puhemies se on totta että toisten puolueiden ympärillä varmaan pörrää enemmän lobbareita kuin toisten puolueiden mutta varsinaisesti tästä kertomuksesta täällä on yksi kohta joka nousee esiin ja jota on jo aikaisemminkin selvitetty ja yritetty ratkaista se että valtionavustusta annetaan esimerkiksi näille osakeyhtiöille jotka toimivat puolueiden läheisyydessä ja siinähän on sellainen tilanne mikä monesti jää peittoon nämä samat osakeyhtiöt saattavat esimerkiksi järjestää puolueiden seminaareja tai muita tilaisuuksia tässä kertomuksessa huomioidaan myös se että tällä saattaa olla vaikutusta myöskin yritystukien ja arvonlisäverotuksen näkökulmaan eli tämä on kyllä ratkaistava mitä pikimmin millä tavalla kaikki rahoitus olisi entistä läpinäkyvämpää ja myöskin niin ettei puolue sitten kierrä sitä osakeyhtiöiden tai muiden

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

edes myydä seminaarilippuja puhumattakaan mistään tuntuvammista vaalitukisummista eli tämä käsityksenne siitä että työnantajajärjestöt olisivat ruhtinaallisesti tukeneet kokoomuksen ja ja ilmeisesti muidenkin niin sanottujen porvarillisten puolueiden ehdokkaita minun arvioni mukaan on todella vanhentunut käsitys voimme kaikki lukea historiasta miten tuntuvilla summilla on tuettu kommunismin vastaista taistelua hyvä niin ja muutakin porvareitten ja myös sosiaalidemokraattien toimintaa esimerkiksi sotien jälkeen mutta jos kuvittelette että tänä päivänä kokoomusehdokkaiden ja luulen että myös keskustaehdokkaiden esimerkiksi vaalikampanjaa merkittävästi rahoitetaan työmarkkinaosapuolten ja tässä tapauksessa nimenomaan työnantajaosapuolen toimesta niin teidän käsityksenne on vanhentunut ja väärä

rinnastettiin nyt säätytalossa koolla olevien lobbareitten oloa hallitusneuvottelijoina lobbareitten rooliin kokoomuksen sote kantojen taustalla tämä professoreiden ja edustaja kimmo kiljusen käsitys perustuu luuloon joka ei ole olen ollut lukuisissa sote palavereissa ja pitää sanoa että en ole huomannut että sote lobbarit tai yksityiset yritykset tai niiden järjestöt olisivat olleet edustettuina missään sote päätöksentekotilanteissa en ole huomannut että esimerkiksi reformiministeriryhmässä olisi yhtäkkiä joku sote lobbari ilmestynyt pöydän ääreen vääntämään sotesta mitä näihin taustaryhmiin ja erilaisiin taustakontakteihin tulee niin ainakin me kokoomuksessa ja ja uskoakseni myös muut hallituksessa puolueet ja ja itse asiassa jo oppositiossakin olevat puolueet totta kai pyrimme kuuntelemaan eri tahoja heidän näkemyksiään oli sitten kyse julkisesta sektorista tai yksityisestä sektorista oli kyse perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta luonnollisesti kuulimme ja kuuntelimme eri tahoja heillä oli asiantuntemusta ja heillä oli luonnollisesti omat näkemykset ja intressit pelissä varsinaiset ratkaisut totta kai tehtiin niiden toimesta joille ne arvoisa rouva puhemies mitä tähän lobbaukseen tulee niin se on saanut liian huonon maineen lobbaaminen tekivät sitä sitten vakiintuneet järjestöt kuten vaikka työmarkkinajärjestöt tai tekivät sitä sitten nämä vaikuttajaviestintätoimistot joka on uudempi ilmiö suomessa on täysin legitiimiä toimintaa siis oikeutettua laillista toimintaa jossa nämä tahot pyrkivät tuomaan päätöksentekijöiden tietoon omat ajatuksensa tai edustamiensa tahojen ajatukset

tästä lobbariasiasta tuli ongelma pääministerikandidaatti rinne ilmoitti polleana että tehdään tämmöinen lobbarirekisteri no harmi vain että media tai edustaja rinne ei siinä tilanteessa huomannut että jo maaliskuun alussa kaikki eduskuntaryhmät puhemies risikon johdolla olivat päättäneet tällaisesta lobbarirekisteristä ja olivat päättäneet että se pitää säätää lakiin ja että seuraavan hallituksen tulee se ottaa ohjelmaansa eli se mitä rinne suurena uutisena kertoi että nyt on säätytalossa päätetty että tehdään tämmöinen lobbarirekisteri ja pannaan se hallitusohjelmaan ja lakiin oli siis päätetty jo muutama kuukausi sitten joka haluaa tästä enemmän tietoa niin tästä ensimmäinen päivä maaliskuuta annettiin puhemies risikon tiedote varsinaisesti tästä lobbariasiasta haluan sanoa että kyllä minä hämmästelen tässä vihreiden toimintaa vihreäthän pitävät itseään moraalisempana ja eettisempänä puolueena kuin kaikkia muita puolueita yhteensä ja vihreät nimenomaan valitsivat omaksi hallitusneuvottelijakseen siis eivät mihinkään taustaryhmään vaan omaksi hallitusneuvottelijakseen henkilön joka on osakkaana joka siis saa rahaa siitä että hänen yrityksensä missä hän on osakkaana onnistuu viemään heidän asiakkaittensa näkemyksiä päätöksentekoon he valitsivat elina moision joka minun käsitykseni mukaan sikäli kuin häntä tunnen ja tiedän on erittäin pätevä ja lahjakas henkilö ja kyse ei ole siis henkilöstä kyse ei ole hänestä kyse on siitä että vihreät eivät nähneet mitään intressiristiriitaa siinä että lobbaustoimiston osakas on heidän puolestaan neuvottelemassa hallitusohjelmaa kun tämä elina moisio sitten vetäytyi tästä tehtävästä niin siinä hänkin ilmoitti että hän ei näe tässä mitään ristiriitaa ja vielä tänä aamuna vai oliko eilen aamulla puheenjohtaja puheenjohtaja pekka haavisto ilmoitti että tämä oli elina moision täysin oma ratkaisu eikä hänkään että tässä olisi ollut mitään ihmeellistä ristiriitaa voi hyvät edustajat ajatelkaa sitä metelin määrää jos kokoomus olisi omaksi hallitusneuvottelijakseen valinnut jonkun lobbaustoimiston osakkaan siinä olisi kyllä some savunnut ja tämä tämä sali täynnä ollut huutoja ja ja mekkalointia kun vihreät olisivat tuominneet tämmöisen moraalittoman menettelyn tämmöisen epäeettisen menettelyn johon kokoomus sortui valitessaan omaksi hallitusneuvottelijakseen lobbaustoimiston osakkaan no

arvoisa puhemies edustaja piti erinomaisen puheenvuoron liittyen tähän lobbausasiaan ja myöskin kokoomuksen käsitykseen lobbauksesta yhdyn hänen sanomaansa myös siinä että että asiantuntijoiden ja lobbareiden kuuleminen kuuluu ihan ihan työnkuvaan ja me teemme sitä jatkuvasti me teemme sitä myöskin valiokunnissa me kuulemme asiantuntijoita mutta on eri asia kuulemmeko me asiantuntijoita vai otammeko me heidät päätöksentekoon nyt säätytalossa heidät on otettu hallitusneuvottelijan myötävaikutuksella sinne pöytiin joissa tehdään päätöksiä joissa tehdään suomen

tämä ei vain kerta kaikkiaan ainakaan minun järkeeni mahdu enkä usko että suurimman osan äänestäjiä päähän tämä myöskään mahtuu kun on äänestetty kansanedustajia päättämään kansan asioista niin miksi niitä päätöksiä ovat tekemässä lobbarit herääkin kysymys kansanedustajilla itsellään ole riittävää osaamista ja itsenäistä päätöksentekokykyä tehdä päätöksiä siellä ilman että otetaan etujärjestöjen ja viestintätoimistojen lobbareita neuvottelupöytiin pöytiin joissa tehdään suomen kannalta merkittäviä päätöksiä

kokoomus ei ole suostunut ottamaan yhtään lobbaria neuvottelupöytiin edellisten hallitusneuvottelujen aikana eikä heitä ole päätöspöydissä ollut nyt kun tästä asiasta nousi kohu ja ja hallitusneuvottelija rinne lupasi tämän hallitusohjelmaan viedä niin aivan kuten edustaja zyskowicz toi esille tästähän on jo tehty yhteinen linjaus puhemies risikon johdolla maaliskuun alussa että tämmöinen lobbarirekisteri perustetaan mutta kyllähän lobbarirekisterin sisältöön täytyy sitten kirjata myöskin se että että lobbarit eivät voi osallistua päätöksentekoon no tämmöinen linjaus on tehty mutta millään tavalla se ei näytä vaikuttavan nyt sitten toimintaan tässä vaiheessa vaikka nyt linjataan että se otetaan hallitusohjelmaan niin se ei näy tämän hetken toiminnassa millään tavalla on hyvin erikoista että että todella sinne heitä otetaan kysyisinkin onko onko odotettavissa että valiokuntiinkin tuodaan jatkossa lobbareita tekemään lakivalmistelua itse päätöspöytiin

minä kiitän edustaja zyskowiczia siitä että hän auttaa luuloa muuttumaan tiedoksi siinä oli varmasti vilpitön toivomus että juuri näin tapahtuu muistuttaisin kuitenkin vanhasta sanonnasta että aina voitte epäillä sanoja mutta uskokaa tekoja ja kun katsoo tätä tekolistaa niin niin huomauttaisin edustaja zyskowiczia kahdesta

kun puhuin vaalirahoituksesta ja etujärjestöjen antamasta vaalituesta niin niin kerroitte niistä vaikeuksista joita teillä kokoomuksen edustajilla on nyt etelärannassa

te ette viitannut suomen yrittäjät järjestöön tässä tapauksessa mutta ehkä olennaisempaa kuin puhua etujärjestöistä sinänsä käytin omassa puheenvuorossani tai ainakin yritin käyttää että kokoomusryhmä on saanut runsaasti vaalirahoitustukea työnantajapuolelta se ei tarkoita siis ainoastaan järjestöjä vaan se tarkoittaa myöskin yrityksiä ja tässä kohdassa on pakko uskoa tekoja koska tietää myöskin ne muotoilut ja ja minullakin on kokemusta siitä siitä puolesta ja tiedän millä tavalla yritykset ovat tukeneet erilaisia poliittisia liikkeitä suomessa syystä tai toisesta kokoomuslaiset ehdokkaat ovat ykkössuosikkeja yritystoiminnan antamassa vaalirahoituksessa eri eri muodoissaan ne ovat tekoja ne ovat tekoja edustaja tynkkynen viittasi näihin omassa puheenvuorossaan joilla jättimäisiä vaalikampanjoita tehdään ja nimenomaan kokoomuslaiset ovat vahvimmillaan ehdokasasettelun puolella silloin kun puhumme vaalirahoituksen kokonaisuudesta toinen muotoilu edustaja zyskowicz kiinnitti huomiota on tämä lobbaus ja nyt jos minä kuulin oikein mitä hän tuosta pöntöstä sanoi niin minä melkein kirjallisena sitä pyytäisin tekö sanoitte niin että kiljunen on erehtynyt kuuntelemaan professoreita ja erehtynyt lukemaan lehdistä asioista että sote lakeja draftattaessa luonnosteltaessa näiden hoiva alan yritysten edustajia ei ei ollut missään vaiheessa sellaisessa pöydässä jossa oltaisiin haettu sanamuotoja muotoiltu lakitekstiä tai lakitekstin johdanto osia ja muuta oliko tämä se mitä siitä sanoitte jos te sanoitte niin niin mielelläni palaan tähän aiheeseen sitten siinä tapauksessa jos tämä oli se tarkka muotoilu eli tässäkin tapauksessa nämä teot oikeastaan ovat tärkeämpiä kuin ne sanat mitä me tästä eduskunnan pöntöstä kuulemme sen sijaan ja nyt minä olen vilpittömästi samaa mieltä teidän kanssanne kun te puhuitte siitä lobbaustoiminnasta yleisessä mittakaavassa ja viittasi kyllä yleisessä muodossa siitä olen samaa mieltä lobbaus on legitiimiä toimintaa se on toimintaa joka on tullut osaksi parlamentaarista edustuksellista demokratiaa on sitten europarlamentista paikallisparlamentista tai kunnanvaltuustoista kysymys se on itsestäänselvää että eri intressitahot haluavat vaikuttaa keskusteluun antamalla sen asiantuntemuksensa mikä heillä on kuhunkin teemaan itsekin olen kun tämä lobbauskeskustelu on ollut nyt negatiivissävytteisesti esillä tässä säätytalo keskustelussa kokenut piston sydämessäni minä olen suomen senioriliikkeen puheenjohtaja ja olen aidosti yrittänyt lobata hallitusohjelmaneuvotteluissa eläkekysymysten käsittelyä tässä hallitusohjelmassa ja minä olen koko ajan kokenut itseni kyllä jääviksi tässä että minä kimmo kiljunen tässä syyllistyn lobbaukseen kun käytän tätä omaa asemaani ja

tässä on kyseessä ja minä pidän sitä legitiiminä toimintana

arvoisa rouva puhemies saa olla ylpeä keskustalainen koska meidän porukassahan koko neuvotteluryhmä on kansalta valtakirjansa saaneita kansanedustajia ja näinhän sen pitää ollakin että ne ketkä siellä päättävät asioista ovat myös sen valtakirjansa ansainneet tärkeintähän nyt on tässä keskustelussa tietysti se että lobbarirekisteri tulee edustaja zyskowicz viittasi siihen maaliskuuhun ja näinhän se on että ryhmillä tästä yhteinen näkemys on ollut sisällöstä vielä päätetään varmasti myöhemmin mutta tärkeintä on että se avoimuus välittyy voimakkaasti edellistä hallitusta muodostettaessa olin mukana ja se oli hienoa että puheenjohtaja sipilä silloin linjasi välittömästi että smolnaan ei tule lobbareita voi olla että se tuli monelle yllätyksenä mutta se myöskin linjattiin siinä tämä on tietysti jokaisen ryhmän asia mutta keskusta lähtee siitä että ne ketkä neuvottelevat ovat kansalta valtakirjansa saaneita

arvoisa rouva puhemies unohdin tuossa äskeisessä pönttöpuheessa tuoda esille yhden pointin mikä myöskin liittyy oleellisesti minun mielestäni tähän vaalirahoitukseen ja se liittyy näihin vaalilainoihin mitä puolueitten ehdokkaat ottavat itselleen ja nekin pitää merkitä vaalirahoitusilmoitukseen kansanedustajathan ovat aika kovapalkkaisia ihmisiä ja niitä vaalilainoja sitten otetaan jotta voitaisiin varmistaa se tuleva kausi vielä noin muutama viikko sitten kun itse en ollut kansanedustaja pohdin kovasti sitä että niin tässähän on semmoinen tilanne että jengi uskaltaa ottaa lainoja koska vaikka ei pääsisi eduskuntaan niin sen jälkeen kuitenkin on turvattu tämä sopeutumisraha jolla pystytään niitä vaalilainoja oli tämä sopeutumiseläke mutta jostain kumman syystä kansanedustajat onnistuivat vielä säilyttämään sen järjestelmän jollain tavalla niin että se muutettiin sopeutumisrahaksi kun valtiontalouden tarkastusvirasto puhuu siitä että on tosiaan vaikea seurata kaikkia niitä hyötyjä mitä puolueille tulee eri reittejä niin minä sanoisin että tämä vaikuttaa myöskin vaaleihin ja vaalirahoitukseen että kansanedustajalla on tällainen mahdollisuus että uskalletaan ottaa isompia vaalilainoja koska ne pystytään tosiaan sillä sopeutumisrahalla sitten toinen juttu viime perjantain keskustelusta olen minä aina ollut kriittinen politiikkaa kohtaan mutta se keskustelu kyllä teki minusta todella kriittisen tätä laitosta kohtaan täällä kyllä käytettiin varsin ansioituneita puheenvuoroja just siitä yhden pilkku neljän miljoonan vapaiden valtakunta kampanjan arvostelusta kampanja satoi tietenkin demareitten laariin aika pitkälti ovat nyt pääministeripuolue mutta täytyy sanoa että se puoli se porvaripuolue joka näitä puheenvuoroja käytti on tosissaan itsekin saanut ihan valtavia summia rahaa taas sitten työnantajajärjestöjen puolelta ja yrityksiltä ja niin edespäin kun minä olen täällä täysistunnossa lehdistä lukenut kansanedustajien erilaisia kommentteja vaikuttaneet kovin neutraaleilta että ollaan tosissaan sen asian kanssa mutta kun viime perjantaina seurasi sitä keskustelua niin täällä oikeisto ja vasemmisto vuorotellen naureskelivat sille kritiikille ja tuntui siltä kuin tämä olisi vain semmoinen tilanne että täällä hypätään roolista toiseen ja arvostellaan toisia ja kuitenkin otetaan hirveitä määriä sitä

arvoisa rouva puhemies pari näkökohtaa edustaja kiljusen puheenvuoron johdosta siinä alkuperäisessä puheenvuorossanne puhuitte työmarkkinaosapuolista ja tästä työnantajaosapuolesta sen vuoksi halusin kertoa miten vaikeaa oli vaalirahoituksen kerääminen työnantajajärjestöiltä ainakin oma kokemukseni oli se että seminaarilipun ostaminen tuntui olevan sellaista vaalitukitoimintaa johon ne eivät halunneet osallistua mitä sitten tulee yrittäjiin niin minun mielestäni on positiivinen asia se että monet yrittäjät ovat halunneet tukea yrittäjäystävällisen puolueen eli kokoomuksen ehdokkaiden vaalityötä ja kun oma vaalirahoitusilmoitukseni tulee tehtäväksi ja julkiseksi niin tulette siitä näkemään että esimerkiksi itse olen kahdelta eri yrittäjältä saanut tuntuvan vaaliavustuksen vaalirahoituspelisääntöjen puitteissa luonnollisesti arvostan kovasti sitä että yrittäjät ovat halunneet arvostaa sitä työtä mitä kokoomus on tehnyt yrittäjyyden ja yrittäjien hyväksi ja ovat olleet halukkaita ja valmiita tukemaan kokoomuksen yrittäjäystävällisiä ehdokkaita toinen kysymys liittyy näihin soten tiimoilta olleisiin lobbareihin taisin sanoa että en ole huomannut että yhdessäkään sellaisessa pöydässä jossa päätettiin sote asioista olisi ollut sote lobbareita paikalla sen sijaan totesin että on aivan luonnollista että soten tiimoilta ainakin me kokoomuksessa kuuntelimme ja uskoakseni myös muissa puolueissa kuunneltiin ja kuunnellaan edelleenkin eri tahojen näkemyksiä ihan viimeksi esillä on julkisuudessakin ollut esimerkiksi kuntaliiton näkemys toivon että te edustaja kiljunen ja muut sosiaalidemokraatit heitä kuuntelette missä nimenomaan vastustetaan uuden hallinnon rakentamista kuntien ja valtion väliin olivat ne sitten nimeltään sote kuntia aluekuntia tai maakuntia ja totta kai kuntaliiton edustajia mutta myös tämän sote sektorin edustajia julkiselta puolelta yksityiseltä puolelta eri tasoilta on kuultu luin lehdestä että husin toimitusjohtaja aki linden kertoi jos nyt oikein ymmärsin että hän viimeisten työssäolokuukausiensa aikana käytti pääosan työajastaan

arvoisa puhemies jatkamme hieman tätä debattia edustaja zyskowiczin kanssa ihan sen takia että minä ainakin olin ilahtunut siitä että kuulin teidän omakohtaisesta kokemuksestanne siitä että työnantajajärjestöistä on ollut vaikea saada vaalirahoitustukea samalla tavalla kuin aikaisemmin se oli se oli faktuaalinen faktuaalinen tie ei minä olin tiedosta iloinen en siitä saitteko vai ette saanut tukea vaan siitä että ylipäätään avasitte tuota tuota puolta asiasta jota harvemmin on on kuultu sen sijaan te totesitte että yritykset luonnollisesti tukevat sellaisia ehdokkaita jotka ovat yrittäjäystävällisiä kuulin tuossa hetki sitten tänään asiakohdassa kahteen käytiin pitkääkin keskustelua hallituksen kertomuksesta viime vuodelta kun lähetettiin keskustan suuntaan viestejä sieltä kokoomuksen puhujilta että toivottavasti mitä pyrittäisiin tekemään olisivat sen kaltaisia uudessa hallituksessa että yrittäjien verotusta kohdeltaisiin sillä tavalla että se ei kiristyisi haitte niitä muotoiluja joilla nimenomaan yrittäjille miellyttäviä veroratkaisuja tulisi nyt vastaan jatkossakin entistä enemmän

pitäisi verottaa ehkä samassa määrin kuin aikaisemmin eli tietysti matala ja pienipalkkaisille ihmisille pitäisi pikemminkin näitä verohelpotuksia hakea ja sitten hakea muotoja verotuksesta ja ottaa rahaa sieltä missä rahaa on eikä sieltä missä sitä ei ole jolloin on ymmärrettävää että silloin palkansaajaväestö tavalliset ihmiset mielellään tukevat meitä ja miten he voivat sen tuen tehdä muuta kuin omien järjestöjensä kautta koska heillä ei ole yrityksiä joiden kautta se voidaan tehdä minun kysymyksenasetteluni oli vain se minkä takia joku kulma on epälegitiimiä arvosteltavaa niin voimakkaasti ja toinen kulma ei ole eli tässä suhteessa toivoisin kokoomuslaiset olisivat tasapuolisia avoimella tavalla kuten edustaja zyskowicz nyt tässä juuri kertoi esimerkiksi työnantajajärjestöjen rahoitustuesta niin

arvoisa rouva puhemies ehkä on vielä syytä selventää pari asiaa näin lopuksi edustaja kimmo kiljunen kokoomus ajaa palkansaajien ja eläkkeensaajien veroasiaa enemmän kuin sosiaalidemokraatit esimerkiksi niissä kynnysehdoissamme joita tarjosimme hallitustunnustelija antti rinteelle ja jotka eivät hänelle sitten kelvanneet oli yhtenä kynnysehtonamme se että palkansaajien ja eläkkeensaajien verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen eli sosiaalidemokraattina jotka tunnetusti rakastavat veroja minä en lähtisi kokoomuksen kanssa kilpasille kumpi puolue enemmän ajaa palkansaajien ja myös eläkkeensaajien verotuksen keventämistä minä olen ymmärtänyt että demarit eivät ole asettaneet mitään sellaista kynnysehtoa että verotusta palkansaajien ja eläkeläisten osalta tulisi keventää kaikissa tuloluokissa en ole ymmärtänyt että olisitte asettaneet edes sellaista ehtoa että palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus ei saa kiristyä missään tuloluokassa mitä sitten tulee yrittäjiin puhuin edustaja kiljunen yrittäjistä ja ja heidän vaalituestaan niin muuten hyvin mutta asiat ovat toisin päin ei ole niin että yrittäjät antavat kokoomuskansanedustajille toivottavasti paljon vaalitukea ja kokoomuskansanedustajat sen vuoksi ajavat yrittäjyyden ja yrittäjien asiaa vaan on niin päin että kokoomuksen kansanedustajat ajavat yrittäjyyden asiaa sen vuoksi että tietävät että suomen taloudellinen menestys kaikkinainen taloudellinen menestys perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen sen vuoksi me ajamme työnteon ja yrittäjyyden edellytysten parantamista ja kun yrittäjät toivottavasti ovat hyvin tyytyväisiä siihen että ajamme yrittäjyyden edellytyksiä mikä suomea kantaa niin sen jälkeen ollessaan tyytyväisiä kokoomuksen toimintaan he toivottavasti tukevat meitä vaaleissa jotta pääsemme jatkamaan työtämme tämä asia menee siis näin päin ei toisin päin

arvoisa puhemies tässä viimeisessä puheenvuorossani pitää alkuun ihmetellä että se jännä että vaikka mielestäni puhun hyvin selkeästi niin puheenvuoroni onnistutaan edustaja kimmo kiljusen toimesta ymmärtämään vähän sinne päin puhuin eläkkeiden verotuksesta edustaja kimmo kiljunen mitä sitten tulee tähän taitettuun indeksiin niin kun te aivan kiistatta henkilökohtaisesti olette tehnyt paljon paljon työtä jotta indeksi muuttuisi joko kokonaan palkkaindeksiksi tai sitten tämä tel indeksi muuttuisi ainakin niin sanotuksi fifty fifty indeksiksi niin nyt kun teidän oma puolueenne on hallitusneuvotteluissa ja kun kaikki sosiaalidemokraattiset kansanedustajat kuten kuulimme ovat tavalla tai toisella mukana hallitusneuvotteluissa saamme varmaankin sieltä säätytalolta sitten odottaa että tämä eläkkeiden tel indeksi muuttuu